päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan kuten aikaisemmillakin kerroilla painopiste on opposition kysymyksissä ja ja myöskin ajankohtaisissa aiheissa ja pyritään myöskin vähän vaihtelemaan näitä aiheita eri kyselytunneilla ensimmäisen kysymyksen esittää sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja viitanen olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies me vietimme viime yönä asunnottomien yötä vetää kovin nöyräksi ajatella että tänä päivänä kaikilla ihmisillä ei ole kattoa päänsä päällä tänäkin päivänä moni ihminen viettää monia öitä kaikki elämänsä yöt siellä leirinuotiolla metsässä syitä voi olla monia elämän mutkia matkassa oli tahansa apua tarvitaan suomessa asunnottomuus on ollut pitkään laskussa pitkän yhteistyön tuloksena mutta vielä viime vuonna suomessa oli seitsemäntuhattasatakaksitoista asunnotonta joten työtä riittää arvoisa ministeri kysyn teiltä inhimillisesti yksikin asunnoton on liikaa onko hallitus valmis vielä tällä kaudella tänä syksynä tässä budjetissa tekemään lisätoimia jotta tilanne saataisiin paremmaksi
arvoisa puhemies kysymys asunnottomuudesta on kipeä kysymys suomessa ja aivan niin kuin kysyjä hyvin totesi meillä hallitus toisensa jälkeen on tehnyt tässä pitkäjänteistä työtä

jo pitkään oikeastaan avainasia oli kun otettiin aikoinaan käyttöön tällainen asunto ensin toimintamalli missä ei aseteta ihmiselle ennakkoehtoja että saa asunnon vaan asunto ensin ja sen jälkeen sitten niitä mahdollisia muita sosiaalitoimen tukipalveluita mukaan

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies on tehty paljon toimia ja hyvä niin mutta siitä huolimatta me olemme sellaisessa tilanteessa että tänä päivänä esimerkiksi nuorten asunnottomien määrä on kääntynyt kasvuun samoin asumisen kustannukset ovat edelleen nousussa puhemies eduskunnan tarkastusvaliokunta käsitteli asunnottomuutta ja asuntokysymyksiä mietinnössään viikko takaperin yhdeksi isoksi pääongelmaksi nimettiin se että kerta kaikkiaan meillä on kohtuuhintaisia koteja aivan liian vähän ja asuminen on aivan liian kallista esimerkiksi helsingissä tampereella monissa kasvukeskuksissa moni pienituloinen joutuu toteamaan siellä tampereen tammelantorilla että rahapussiin jää entistä isompi lovi asumiskustannusten jälkeen yksi yksinkertainen ratkaisu niin asunnottomuuden torjuntaan asumisen kalleuteen on se että meillä on kylliksi kohtuuhintaisia koteja niinpä kysyn ministeri vielä uudestaan kun kun tilanne on tämä voisiko kuitenkin ajatella että nyt tehtäisiin isoja toimia ja nopeita ratkaisuja ja vielä tänä syksynä tällä vaalikaudella tässä budjetissa lisättäisiin toimia esimerkiksi parannettaisiin asumisrakentamisen tukia

arvoisa puhemies edelleen hyviä ajankohtaisia kysymyksiä vaikka suomessa on pystytty asunnottomuuden määrää kokonaisuutena tiputtamaan ja saamaan apua nimenomaan siihen kovaan ytimeen eli erityisesti niin siitä huolimatta vaikka asuntoja järjestyy tuhansia niille joilla sitä ei ole on koko ajan se riski että tulee uusia asunnottomia erityisesti nuoria jotka esimerkiksi opiskelupaikalle lähtiessään eivät välttämättä sitä asuntoa löydäkään vaan ovat sitten kaverien ja tuttavien nurkissa tiukan paikan tullen hallitus jakaa tuon ajatuksen siitä että lisätään tuotantoa itse asiassa kauden kärkitavoitteita on asuntorakentamisen lisääminen missä on onnistuttu hyvin ja myös tämä kohtuuhintaisen tuotannon määrä mitä on onnistuttu tällä vaalikaudella nostamaan muutamia tuhansia asuntoja korkeammalle kuin aiemmin ensi vuonna valtion tukema asuntotuotanto on mitoitettu yhdeksääntuhanteen asuntoon a kruunun pääomitus on erittäin merkittävä toimi ja se antaa tälle valtionyhtiölle mahdollisuuden tuplata oman kohtuuhintaisten asuntojen tuotantonsa

rouva puhemies valitettavasti liian monen monen ihmisen asunnottomuuden taustalla on pienituloisuus ja köyhyys heille on syntynyt vuokrarästejä minkä seurauksena he ovat saaneet häädön ja näin ajautuneet asunnottomaksi valitettavasti myöskään viimesijainen toimeentulotuki ei ole näitä ihmisiä pystynyt auttamaan arvoisa ministeri kysyisin olisiko hallituksella nyt mitään tahtotilaa siihen että että puututtaisiin ettei toimeentulo pienituloisuus köyhyys olisi lisäämässä asunnottomuutta voitaisiinko esimerkiksi toimeentulotukijärjestelmää kehittää siihen suuntaan että jos ihminen on asunnoton häntä aidosti lähdettäisiin auttamaan ja sitä kautta tätä asunnottomuuden syvää kuilua purkaa
arvoisa puhemies itse asiassa täytyy pyrkiä auttamaan ihmistä ennen kuin hän on asunnoton ja viittasin jo aiemmin tähän asumisneuvontaan millä on pystytty ennaltaehkäisemään noin viisituhatta häätöä viimeisten kahden vuoden aikana ja nyt uutena toimintana tänä vuonna käynnistettiin tämmöisenä pilottina vuokra asukkaitten talousneuvontatuki itse asiassa kun ihminen huomaa olkoonpa kyse sitten mistä hyvänsä että ykskaks tulot eivät riitä ja tekee mieli turvautua jo pikavippeihin tai muuten ei pysty laskuista selviämään niin parempi tie kuin lähteä niitä pikavippejä hakemaan on ottaa yhteyttä tähän vuokra asukkaitten talousneuvontaan jossa pystytään katsomaan että miten otetaan se talous haltuun ennen kuin ollaan ulosottokierteessä ja ennen kuin ollaan pihalla asunnosta tämä ennaltaehkäisevä ote on todella

sen lisäksi niille joille asunnottomuus on koittanut täytyy näitä valtion toimia kohdentaa jotta uusia asuntoja löytyy heillekin

puhemies todellakin suomessa on tehty hyvää työtä asunnottomuuden ehkäisemiseksi

on olemassa ryhmiä joilla asunnottomuus on kasvanut niitä on nuoret alle kaksikymmentäviisi vuotiaat joiden

ja tässä ryhmässä pitkäaikaisasunnottomia on kaksikymmentä prosenttia toinen ryhmä on maahanmuuttajataustaiset henkilöt tässä ajattelen sitä että aivan erityisesti pitäisi pystyä näitä ennaltaehkäiseviä sosiaalipuolen toimia nyt sitten suuntaamaan tänne jos ajatellaan että nämä ryhmät syrjäytyvät mikä on erittäin

mainittiin nimenomaan nuoriso esimerkkinä ja nuorisosyrjäytyminen kuuluu tosiaan minun toimialaani ja vastaan siltä osin tämä on nimenomaan hyvin tärkeä

monien ongelmien kasaantuminen ja väärien palvelujen parissa oleminen tai sitten kokonaan niiden palveluiden ulkopuolelle jääminen johtaa varmasti usein nuoren sekä syrjäytymiseen että sitä kautta asunnottomuuteen tällä vaalikaudella on tehty merkittävä edistysaskel tässä asiassa että nuoren on mahdollisimman helppo löytää ne palvelut mitkä ovat hänelle juuri ne yksilöllisesti oikeat on perustettu tämä ohjaamo palveluiden verkko siis ohjaamo on käytännössä tämmöinen matalan kynnyksen palvelupiste jossa sitten osataan

arvoisa puhemies myös perussuomalaiset rantautuivat eilen illalla ja yöllä asunnottomien yöhön kuuntelemaan kansalaisia ja viesti oli se että vaikka asunnottomia on noin seitsemäntuhatta monet ovat matkalla asunnottomaksi kahdeksansataatuhatta kansalaistamme saa asumistukea siellä on joukossa nuoria siellä on joukossa varsinkin pienituloisia eläkeläisnaisia leipäjonot kasvavat kysynkin hallitus teiltä millä tavalla estätte tulevien asunnottomien synnyn ja ja poistatte nämä seitsemäntuhatta asunnotonta listalta että kaikilla olisi koti

useat valtioneuvoston edustajat voivat vastata tämän laajan ja merkittävän yhteiskuntapoliittisen kysymyksen osalta ja se kertoo hyvää siltä osin että asunnottomuus koskettaa useampaa hallinnonalaa samalla se on myös aiheeseen liittyvä haaste on vaikea vastata täältä yhtä yksittäistä seikkaa millä voitaisiin varmistaa että asunnottomuus suomessa loppuisi samalla voimme kerrata yhtä suomalaista poliittista menestystarinaa useamman vaalikauden mitalta luku on sellainen että kansainvälisestikin tullaan katsomaan suomalaista vahvaa asunto ensin periaatetta mitä tulee ihmisiin noihin noin seitsemäksituhanneksi asunnottomaksi arvioituun meillä ei ole ilmiötä ihmiset välttämättä olisivat kadulla vaan kysymys on sellaisesta ehkä ystävien kavereiden satunnaisesta majoituksen etsimisestä ja ja siksi tärkeä periaate oma koti ensin kuuluu myös heille tukena tällaisille tilanteille on asumistukijärjestelmä toimeentulotukijärjestelmä ja perustoimeentulo joko takuueläkkeen tai esimerkiksi työmarkkinatuen kautta

rouva puhemies asunto on ihmisoikeus ja tavoitteeksi suomessa tulee ottaa asunnottomuuden poistaminen kokonaan ei vain puolittaminen noiden seitsemässätuhannessa tilastoissa olevan asunnottoman lisäksi tilastojen ulkopuolelle jää vielä runsaasti ihmisiä jotka majailevat tuttaviensa ja sukulaistensa luona mutta eivät koskaan tule tilastoiduksi asunnottomiksi erityisen huolestuttavaa huolestuttavaa mielestäni on nuorten kasvava asunnottomuus joiden osuus tässä tilastoimattomien

ministereiltä oletteko virkakuntienne kanssa ottanut tai ottamassa käyttöön erityisesti sellaisia toimia joilla voidaan varmistaa ettei nuorten asunnottomuus suomessa lähde kasvuun vaan laskuun ja ettei yksikään nuori joudu joudu ulos yhteiskunnasta sen vuoksi ettei saa asuntoa tai on joutunut ulos asunnostaan eikä pääse takaisin

arvoisa puhemies todellakin

on jo iso joukko näitä jotka asuvat tuttavien sukulaisten tai kavereitten luona vaihtaen paikkaa eli se ei todellakaan ole luku ihmisistä jotka olisivat kadulla onneksi tämä on tilanne eli tätä totaalista pitkäaikaista asunnottomuutta on onnistuttu painamaan alas millä ajatellaan että voidaan helpottaa nuorten asemaa totta kai aika iso osa nuorista opiskelee ja opiskelija asuntotuotannon lisääminen on ilman muuta yksi keino jotta mahdollisimman suuri joukko opiskelijoista löytäisi oman kotinsa sitten opiskelija asunnosta joilla kuitenkin pystytään tuottamaan asumista asumista helpommalla ja halvemmalla kuin muilla markkinoilla mutta nuorille ovat hyvin tarpeen myös nämä mainitsemani tukimuodot esimerkiksi asumisneuvonta tai taloustuki koska monta kertaa monta kertaa nuori juuri kokemattomuuttaan on voinut joutua velka tai vippikierteeseen

puhemies suomen kaltaisessa maassa joka kuuluu maailman vauraimpiin ja parhaiten menestyviin ei tavoitteena voi olla mikään muu kuin asunnottomuuden poistaminen kokonaan erityisesti nuorten kasvaneen asunnottomuuden taustalla ovat usein liian kovat vuokrat isoissa kaupungeissa mutta myöskin kasvava työttömyys ja nuorten velkaongelmat jos luottotiedot ovat menneet ja on useita vuokrarästejä niin silloin voi olla vaikeaa päästä jopa kaupungin vuokra asuntoihin

sen jälkeen kun nuori on joutunut asunnottomaksi ideana siis että asunnon ei pidä olla mikään palkinto vaan se on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus kysyn nyt ministeri tiilikaiselta oletteko valmis selvittämään tällaista asumistakuumallia näiden muiden toimenpiteiden lisäksi

arvoisa puhemies me tiedämme ja tunnemme tilanteen että suomessa tämä asunto ensin periaate toimii ja kaikki pitävät sitä hyvänä eli emme aseta ehtoja ihmisille vaan pyrimme sen asunnon tarjoamaan mainitsit nämä liian kovat hinnat siitä varmasti kannamme kaikki huolta työllisyys onneksi paranee paranee koko ajan eli työttömyys on entistä pienempi asunnottomuuden syy samaten näihin mainitsemiisi tilanteisiin ettei saa sitä irtaimistovakuutusta tai kotivakuutusta jos luottotiedot eivät ole kunnossa olemme kehittäneet tuotteita

vuokranantajalta ikään kuin sen riskin pois ja sitten välittää eteenpäin asuntoja asunnottomille sitä tuleeko tähän joku takuu ja aikaraja on ilman muuta syytä selvittää

ärade talman asunnottomuutta estetään toisaalta matalan kynnyksen sosiaalisia palveluja lisäämällä mutta toisaalta asuntojen tarjontaa kasvattamalla meillä on maassamme kymmeniätuhansia tyhjiä asuntoja tähän aikaan pelkästään helsingissä on noin olimme eilen ministeri tiilikainen samassa tilaisuudessa asunnottomien yön paneelissa ja siinä nostitte esille nimenomaan tämän vuokravälitystoiminnan eli sen että kunnat vuokraavat tyhjiä asuntoja ja vuokraavat niitä sitten eteenpäin tarvitsijoille miten tätä hyvää ajatusta saataisiin yleistymään miten saataisiin kunnat mukaan tähän toimintaan vaatiiko se pelkästään tahtotilan muuttumista

arvoisa puhemies kysyjä tuntee asian hyvin hyvä ettei anna vastauksetkin jo kysyessään hienoa tarvitaan kaikkia näitä kaikkia näitä toimia mitkä mainitsitte todellakin kun mietitään että on kymmeniätuhansia tyhjiä asuntoja ja toisaalta asunnottomia niin miksi ne asunnot ovat tyhjinä monta kertaa voi olla että asunnon omistaja ei ikään kuin uskalla

ja täytyy sitä puolta yrittää kannustaa ja juuri tuo ajattelu että vaikkapa kunnat voivat olla niitä vuokralaisia jotka sitten ottavat sen vastuun ja riskin että asunto säilyy kunnossa jos se osoitetaan asunnottoman käyttöön on hyvä tapa ja siitä tietysti kunnat voivat päätöksiä tehdä myös tämä kuvaamani vakuutusasia että vuokranantaja voi vakuuttaa tällaisen tilanteen varalta sen asunnon on otettu hyvin vastaan

rouva puhemies tukiasumisen piiriin pääsevät sellaiset nuoret ja nuoret aikuiset jotka tarvitsevat myöskin apua elämänhallintaansa sinne saatetaan tulla lastensuojelun jälkihoidossa tai mielenterveyspuolen kautta tai vammaispalveluitten kautta tänä päivänä meillä on kuitenkin resursseista pulaa kun puhutaan lastensuojelun jälkihoidosta olisinkin kysynyt vastaavalta ministeriltä millä tavalla voidaan varmistaa että kun nuori tai siinä vaiheessa vielä lapsi täyttää täysi ikäisyyden rajan kahdeksantoista vuotta hän pääsisi lastensuojelun jälkihoidon piiriin ja hänelle siinä vaiheessa tarjotaan paitsi asuntoa niin myöskin niitä tukipalveluita joita hän tarvitsee jotta elämänhallinta pääsee käyntiin nämä satsaukset olisivat varmasti niitä jotka pidemmän päälle tulisivat yhteiskunnalle kaikkein eniten eniten takaisin ja ja auttaisivat siinä että nuoren elämä ei lähde syrjäytymään
arvoisa puhemies kiitos tärkeästä kysymyksestä olen miettinyt tätä aihepiiriä paljon ylipäätään ottaen sosiaali ja terveyspalveluissa täysi ikäistyminen on on rajapyykki joka johtaa esimerkiksi erikoissairaanhoidossa aikuisten palvelujen piiriin ja ennen kaikkea kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevat lastensuojelulapset muuttuvat kertaheitolla täysivaltaisiksi aikuisiksi silloin ikään kuin vahva itsemääräämisoikeus halu ja oikeus päättää omasta elämästään risteilee sen oikeuden kanssa miten voisimme taata turvallisen polun kohti aikuisuutta

rohkaisen kuntia joilla tässä kohti on aina harkinnan paikka miten jatkaa tuota sitoumusta nuoreen jatkamaan sitä siitä syystä että me tiedämme valitettavia esimerkkejä että kymmenen vuoden ansiokas lastensuojelutyö ikään kuin vähän valahtaa hukkaan parissa kuukaudessa tai parissa vuodessa kun itsenäistymisen omalle tielle ei löydykään tukea lainsäädännön pykälissä on varmasti parantamisen varaa mutta ennen kaikkea käytännön työssä ja rohkeudessa satsata tähän euroja

asunnottomille se yö on joka yö asunnottomuus on viheliäinen ongelma eikä se ole oma valinta tarvitsemme useita erilaisia toimenpiteitä joilla asunnottomuutta pystytään kitkemään ja yksi esillä ollut toimiva malli on välivuokraus hallitus aikoo myös lisätä erityisryhmien investointiavustuksiin viisi miljoonaa euroa per vuosi ja näitä kohdennetaan välivuokrattavien asuntojen hankintaan asunnottomille sekä ensisuojien korvaamiseen asunnottomille tarkoitetuilla asunnoilla oikeusministeri antti häkkänen on myös kiinnittänyt huomiota kasvavaan ylivelkaantumisongelmaan suitsimalla pikavippejä parantamalla neuvontapalveluita ja suunnittelemalla positiivista luottotietorekisteriä kuitenkin maksuhäiriöt ovat usein se asunnottomuuteen johtava syy mihin toimenpiteisiin ministeri tiilikainen on ryhtymässä jotta maksuhäiriömerkinnät eivät aiheuttaisi asunnottomuutta

arvoisa puhemies on hyvä käydä tätä maksuhäiriöproblematiikkaa ehkä syvemmin läpi sitä olen muutamassa vastauksessa sivunnut siis tilannehan on on se että olkoonpa henkilö nuori tai vähän vanhempi jos hänellä on maksuhäiriömerkintä niin silloin ei saa vuokra asuntoon hankittua vakuutusta ja jos ei saa vakuutusta hankittua vuokranantaja sanoo että ei synny vuokrasopimusta tämän ongelman ratkaisemiseksi lähdettiin pilotoimaan mallia missä vakuutusyhtiö antaa sen vakuutuksen sille vuokranantajalle joka ikään kuin vakuuttaa sen tulevan vuokralaisen puolesta sen asuntonsa ja tämä on todellakin saanut hyvän vastaanoton ja ymmärtääkseni tällä hetkellä jo muutamakin vakuutusyhtiö tämänkaltaisia vakuutuksia se auttaa juuri niitä luottotietonsa menettäneitä erityisesti nuoria saamaan kuitenkin oikeuden siihen vuokra asuntoon jos muuten asiat ovat kunnossa ja pystyy itsenäisestä asumisesta huolehtimaan tämä on tärkeä edistysaskel ja toivon että tämä käytäntö leviää ja siitä tiedetään nykyistä paremmin

taustasyitä siinä kiteytyvät yhteiskuntamme kipeimmät ongelmat maksuhäiriömerkintäkysymykset luottotietoasiat tarvitsemme lisää velkaneuvontaa toisaalta tässä näkyy palvelujen sirpaleisuuskin tässä on puhuttu myös nuorten tilanteesta ihmettelen hieman sitä että meillä kouluissa opetetaan monia asioita mutta loppujen lopuksi elämänhallintaa ja taloustaitoja aika vähän voisiko täältä löytyä jotakin mitä kehittää tunnistamme toisaalta että asunnottomuuteen kiteytyy monesti inhimillinen tragedia kuten avioero voisimmeko tunnistaa nämä ihmiset ja ottaa heihin yhteyttä ja tarjota tukea myös ennaltaehkäisevästi jotta kukaan ei jäisi yksin tai ajautuisi liian vaikeaan tilanteeseen missä kotikin menee ehkä jopa tukihenkilömalli asumiseen nuorella itsenäistyvällä ihmisellä voisi olla tarpeen mitä hallitus ajattelee tästä

arvoisa puhemies kysyjä mainitsi useita tärkeitä toimenpiteitä ja oikeastaan kaikissa näissä kysymyksissä on tullut ilmi se että asunnottomuuden ratkaisemiseen ei ole yksinkertaisia poppakonsteja vaan tarvitsemme erittäin laajaa toimenpidekirjoa ja kokoelmaa ja eri toimijoitten yhteistyötä todellakin kun mietitään sitä milloin riski asunnottomuudesta siitä että uusi ihminen joutuu siihen tilanteeseen on suuri niin esimerkiksi mainitsitte avioerot

työttömäksi joutuminen muutto toiselle paikkakunnalle opiskeluihin lähtö murrostilanteissa elämässä saattaa olla että luiskahtaa ja se tilapäinen asunnottomuus alkaakin vain pitkittyä ja pitkittyä

kun tunnistetaan etukäteen niitä riskikohteita juuri näihin tilanteisiin se ennaltaehkäisevä työ kaupunkien sosiaalitoimien kannattaa kohdentaa muun muassa tuo asumisneuvonta juuri tämänkaltaisiinkin asioihin pyrkii paneutumaan

arvoisa puhemies parisuhdetyö ja koulutus yleensä suojaavat ihmistä elämän epäonnelta erityisesti miehillä esimerkiksi avioliitto on terveyttä suojaava asia näin ei kuitenkaan ole asunnottomilla thl seurasi kymmenen vuotta asuntolassa yöpyneiden miesten tilannetta vain kuusi prosenttia asui tämän ajanjakson jälkeen itsenäisesti viisi prosenttia oli edelleen asunnottomia jopa yli puolet menehtyi tuona aikana yli puolet kuoli tuona aikana näillä miehillä on yli viisinkertainen kuolemanriski ja ja erityisesti se koskee alle viisikymmentä vuotiaita miehiä

tauteihin kuolemisen riski asunnottomilla miehillä on yli kolminkertainen kysynkin tasa arvoministeriltä sukupuoli näkyy vahvasti asunnottomuuden ongelmavyyhdissä

vaikea ja laaja kysymys koska on vaikeaa vastata yksittäistä seikkaa kun näistäkin tilastoiduista noin seitsemästätuhannesta erityyppinen tarina kerrottavana totta on myös tuo kertomanne tilasto ja tutkimus siitä että nämä elämäntilanteet johtavat myös ennenaikaisiin menehtymisiin ja sitä kautta myöskin miesten ja naisten eliniänodotteen keskiarvoeroihin mutta ehkä tilastoja oleellisempaa on se mitä voitaisiin tehdä mahdollisimman varhain kyllä näitten kysymysten äärellä olemme väistämättä aina varhaisista vuosista lähtien meidän erinomaisessa neuvolajärjestelmässämme kouluterveydenhuoltojärjestelmässämme peruspalveluissamme joihin kynnys pitää olla kaiken kaikkiaan matala erityinen huomioni kiinnittyy mielenterveys ja päihdepalveluihin ja niiden jatkuvuuteen eikä liialliseen pirstoutumiseen esimerkiksi täällä aiemmin kysymyksessä nostettu lastensuojelutausta saattaa hyvinkin olla seikka joka

hyvin vaativaan kysymykseenne

arvoisa rouva puhemies asunnottomuus on tietysti kaikille meille jotka emme ole sitä kokeneet vaikea hahmottaa kuinka suurta osattomuuden tunnetta se aiheuttaakaan kun ei ole omaa kotia ja mahdollisuutta kiinnittyä yhteiskuntaan sen kautta mutta mitä tulee asunnottomuuteen niin olennainen asia on tietenkin se että asuntotarjonta on riittävällä tasolla ja nytten viime vuosina niin sanottu ara tuotanto on vetänyt aika hyvin huolimatta rakentamisen korkeasuhdanteesta kuitenkin merkittävä asia joka myös vaikuttaa joka myös vaikuttaa asuntojen saatavuuteen etenkin täällä kasvualueilla pääkaupunkiseudulla ja muissa suuremmissa kasvukeskuksissa on tonttimaan saatavuus ja kaavoitus kysyisinkin ministeri tiilikaiselta minkälaisia keinoja meillä voisi olla kehittää kaavoitusta ja maapolitiikkaa siihen suuntaan että

rakennusmaan saatavuus ei toimisi esteenä uusien asuntojen myöskin kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiselle

arvoisa puhemies tämä on erittäin tärkeä kysymys koska asuntojen rakentaminenhan on pitkäaikaista puuhaa täytyy olla lainvoimaisia kaavoja joita kaupungit ja kunnat tekevät jotta päästään rakentamaan ja jotta ajastaan asunnot valmistuvat maankäyttöä asumista ja liikennettä koskevissa mal sopimuksissahan joita esimerkiksi helsingin turun tampereen ja oulun seutujen kanssa valtiovalta tekee sovitaan tietty asuntorakentamisen määrä kaavoitusmäärä tulevien vuosien tarpeita varten ja sitten vielä tehdään sopimuksia siitä kuinka paljon rakennuskannasta on niin sanottua ara tuotantoa kohtuuhintaista edullista tuotantoa kun näistä mal sopimuksen yksityiskohdista neuvottelimme viime kerralla onnistuimme esimerkiksi tässä helsingin seudulla näitä tavoitteita hilaamaan ylöspäin avain siihen oli tietenkin että pystyimme raide jokeri

minunkin puheenvuoroni liittyy sijaishuollossa olleitten nuorten asemaan kerrotaan että asunnottomista melkoinen osa on juuri sijaishuollossa olleita nuoria eräät lastensuojelujärjestöt äskettäin ehdottivat että kuntien velvoitetta järjestää jälkihuoltoa sijaishuollossa sijaishuollossa olleille nuorille lisättäisiin niin että ikärajaa nostettaisiin kahteenkymmeneenviiteen vuoteen kysyisin ministeri saarikolta mitä hän ajattelee tästä ehdotuksesta vielä radikaalimpi ehdotus voisi olla se että myöskin sijaishuollon ikärajaa hieman nostettaisiin mutta jälkihuolto varmasti tässä tilanteessa on kaikkein tärkeintä

puhemies kiitos konkreettisesta kysymyksestä suhtaudun siihen myönteisesti lastensuojelun ammattilaiset ovat kertoneet juuri aiemmin vastaamallani tavalla siitä että

hyvin rikkinäisestä taustasta kasvuun ponnistavan lapsen ja nuoren elämään on tehty paljon panostuksia myös euroina laskettuna ne saattavat toden totta valua hukkaan hyvin nopeastikin kun

eri viranomaisten ja laskujen viidakosta selviäminen ihmissuhteet kaikki ei olekaan niin yksinkertaista kun siitä pitäisi selvitä yksin siksi minusta lastensuojelulain seuraavat kehittämistarpeet liittyvät hyvin voimallisesti juuri jälkihuollon merkittävyyden tunnistamiseen laitan liikkeelle valmistelua lastensuojelulain muokkauksista laki on nyt kymmenen vuotta vanha ja on tullut aika arvioida sitä yksi osa tuota on ennen kaikkea lastensuojelun ja muiden palveluiden rajapinnat erityisesti saamme paljon palautetta mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun suhteesta sijaishuollon jälkihuollon jatkopohdinnat sopivat tuon työn osaksi erittäin hyvin

seuraava kysymys edustaja niikko
arvoisa puhemies mediasta saa lähes päivittäin lukea lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä seuranneista mitättömistä tuomioista jotain on pielessä kun jopa pahoista sanoista saa kovempia tuomioita kuin lapseen kajoamisesta olemme varmasti kaikki tässä salissa yhtä mieltä siitä että ensisijaista lasten hyväksikäytön vastaisessa työssä on ennaltaehkäisy tällä hetkellä laki kuitenkin estää rikoksentorjuntaa lyhyessä alle kolmen kuukauden työsuhteessa olevilta työntekijöiltä ei saa kysyä rikosrekisteriotetta aiemmin muun muassa vantaa tarkisti myös näiden sijaisten taustat kunnes sai tämän talon eduskunnan oikeusasiamieheltä nuhteet lainvastaisesta toiminnasta tämän korjaamiseksi tarvitaan lakimuutos josta muun muassa perussuomalaisten edustaja savio on tehnyt aloitteen asia on tärkeä ja koska pelkästään pääkaupunkiseudun päiväkodeissa on töissä päivittäin viisisataa sijaista puhumattakaan esimerkiksi lasten leireistä ja kerhoista joissa toimii tuhansia vapaaehtoisia arvoisa ministeri mitä sanotte heille jotka haluavat suojella lapsia rikoksilta mutta joita kielletään tekemästä se ja mitä aiotte tehdä tämän asian

arvoisa puhemies erittäin aiheellinen kysymys suomessa rikosrekisteriotetta käytetään hyvin laajastikin eri oppilaitoksissa hoitolaitoksissa ja muissa missä virkamiehet ja muut toimijat työskentelevät lasten kanssa meidän salin yhteinen näkemys on varmasti se että lapsia täytyy suojella henkilöiltä keillä on pahat aikeet mielessä tämän takia rikosrekisteri on yksi keskeinen elementti siinä että kyetään tarkistamaan henkilöiden taustat mutta samaan aikaan tarvitaan paljon muitakin toimenpiteitä niin että ongelmia ei tapahdu nyt miten näihin lyhyisiin työsuhteisiin ja virkasuhteisiin kesäleireillä ja muilla saataisiin rikosrekisteriote käyttöön tai jotenkin muuten kyettäisiin varmistamaan henkilön taustat nykyistä paremmin olen käynnistänyt työn oikeusministeriössä ja pyrimme tekemään mahdollisimman

kiitos ministerille tästä vastauksesta hyvä että toimiin on ryhdytty kysyn kuitenkin siitä kun internetissä lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö yleistyy jatkuvasti ja perussuomalaisten hallitusvastuun aikana aloitettiin lasten hyväksikäytön vastainen projekti niin sen kuitenkin ikävä kyllä keskusta kokoomus ja siniset jäädyttivät vuonna kaksituhattaseitsemäntoista samana syksynä hallitukselta kuitenkin kolmekymmentäneljä pilkku viisi miljoonaa euroa vihapuheen ja ääriliikkeiden torjuntaohjelmaan nettipedofilian vastaiseen projektiin ei liiennyt edes parinsadantuhannen euron jatkorahoitusta vaikka silläkin olisi poliisin mukaan päästy merkittäviin tuloksiin uusien laitteiden ja ohjelmistojen myötä tämä tuli ilmi ilmi hallinto ja turvallisuusjaoston kuulemisessa arvoisa ministeri kiinnostavatko hallitusta nämä lapset ja nuoret joiden koko elämä särkyy tällaisten rikosten vuoksi aiotteko ensi vuoden budjetissa korjata poliisien resurssit tässä äärimmäisen tärkeässä asiassa

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin edustaja niikolle erittäin tärkeään aiheeseen tarttumisesta poliisin kohdalla tehdään parhaillaan ennalta ehkäisevän työn strategiaa jossa yksi painopiste on nimenomaan lähisuhdeväkivalta ja lapsiin ja nuoriin kohdistuva hyväksikäyttö ja väkivalta kaikissa niissä yhteisöissä joissa he toimivat valitettavastihan hyväksikäyttötilanteita myös seksuaalisen hyväksikäytön osalta on on eri tilanteissa jopa lapsia hoitavissa instituutioissa kuten kuten tässä on mainittu mutta myös myös perheissä joissa ehkä numeerisesti volyymiltaan se se suurin tragediatilanne on meidän on todella pystyttävä pari piirua enemmän siirtämään painopistettä ennaltaehkäisyyn oli kyse väkivallasta yleensä tai erityisesti esimerkiksi perheiden sisäisiin tragedioihin

puuttumisesta mikä meidän perinteisessä kulttuurissa ei ole ollut vahvaa meidän pitää pystyä tässä etenemään ja tätä työtä tehdään ennalta ehkäisevän työn strategian sisällä

arvoisa puhemies perussuomalaisten edustaja niikko nosti esiin erittäin tärkeän aiheen esimerkiksi päiväkoteihin joudutaan palkkaamaan myös lyhytaikaisia sijaisia joiden rikostaustaa työnantajalla ei siis ole halutessaan oikeutta tarkastaa ja tämä rikostaustan selvittämistä rajoittava työsuhteen vähimmäiskestoon liittyvä kolmen kuukauden sääntö onkin herättänyt aiheellista hämmästystä ja hämmennystä vanhempien keskuudessa myös lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila pitää lain nykytilaa varsin ongelmallisena ja hän on todennut että rikostaustaote tulisi voida vaatia jo ennakoivasti ennakoivasti sijaisrekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta

arvoisa puhemies tällä vaalikaudella on nyt jo käynnistetty useita hankkeita ja otettu ne työkalut käyttöön joita täällä lainsäätäjällä on olemassa lastensuojeluun eri menetelmien kautta rikoslakiin tulee kiristyksiä lapsiin kohdistuvista seksuaalisista hyväksikäytöistä on ennaltaehkäiseviä ohjelmia ja nyt myös tämä rikosrekisteriotteen helpompi saatavuus tullaan mahdollisimman nopeasti selvittämään siinä ei ole mitään työryhmää varsinaisesti asetettu vaan siinä virkamiehet ovat itse asiassa tekemässä jo työtä tulen ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti johtopäätökset miten kyetään selvittämään henkilöitten rikosrekisteri myös näissä hyvin lyhyissäkin työsuhteissa tarkoitus on se että näissä tehtävissä ei työskentelisi ollenkaan sellaisia henkilöitä joilla jotain epäilyttävää sieltä taustalta löytyy

puhemies rikoslaissa on tällä hetkellä säädös siitä että henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen suunnittelu on kriminalisoitu sen sijaan

tai törkeän seksuaalisen teon suunnittelua ei ole rikoslaissa kriminalisoitu tämä aiheuttaa sen että vaikka poliisi tietäisi että näin on käymässä ja saisi esimerkiksi nettiviesteistä luettua sen että yksi on myymässä lasta ja toinen on ostamassa mutta jos ei tätä ostotapahtumaa ole tapahtunut eikä tekoa ole tehty niin se joka haluaisi ostaa lapsen itsellensä käytettäväksi hyväksi seksuaalisesti jää täysin tuomitsematta

asiaan ryhtymistä ei ole tapahtunut vaan on pelkästään suunniteltu onko tarkoitus nostaa tämä asia

arvoisa puhemies suomessa pääsääntö on se että rikoksen rikoksen yrittäminen on myös rangaistavaa jos yrität tehdä vaikka lapsiin kohdistuvia törkeitä rikoksia yritykset ovat lähtökohtaisesti rangaistavia mihin vedetään sitten se raja että ajattelee jotain kielteistä valmistelee jotain päässään tämä on hyvin problemaattista oikeusvaltiossa meillä on joitain valmistelurikoksia esimerkiksi terrorismin valmistelu tai tiettyihin vakaviin välivaltarikoksiin liittyvät kysymykset mutta mihin vedetään se raja että et varsinaisesti ole pääsi sisältä ulos tehnyt joitain toimenpiteitä ryhtyäksesi rikokseen mikä on rangaistava teko rikoksen yritys eli konkreettiset toimenpiteet ovat rangaistavia tekoja mutta nyt täytyy olla myös tarkkana siitä että minkälaisia esimerkiksi ajatusrikoksia ruvetaan säätämään rangaistaviksi tämä on oikeusvaltiokysymys ennen kaikkea ja tässä pitää olla äärimmäisen tarkkana

arvoisa rouva puhemies erittäin tärkeää keskustelua mutta tuossa edustaja mika niikko esitti kyllä harvinaisen mauttoman ja törkeän väitteen että hallitus ei olisi kiinnostunut suojelemaan lapsia tämmöisiltä törkeiltä rikoksilta varmasti kaikki puolueet ja ryhmät tässä salissa haluavat suojella pienimpiä ja heikoimpia täällä meidän maassamme ja yhteiskunnassamme näiltä kamalilta teoilta arvoisa puhemies aina kun julkisuuteen tulee näitä karmaisevia rikoksia karmaisevia seksuaalirikoksia naisia tai lapsia kohtaan herää paljon keskustelua siitä ovatko rangaistukset kohdallaan tuleeko oikeita rangaistuksia teon vakavuuteen nähden joka vaikuttaa sitten uhrin loppuelämään on puhuttu siitä pitäisikö raiskauksen tunnusmerkistöön tulla suostumuksen puute että selkeästi se olisi se kriteeri rikosoikeuden

seksuaalirikoksia koskevan kahdenkymmenen luvun niin että voitaisiin katsoa minkälaisia rangaistuksia millaisistakin törkeistä teoista tulee tulla

arvoisa puhemies tällä vaalikaudella pyritään nyt syksyn aikana eduskuntaan tuotavilla tuotavilla lakiesityksillä muuttamaan suomalaisen rangaistuspolitiikan suuntaa niin että uhri on jatkossa tärkeämmässä roolissa että rikollisen lisäksi huomioidaan yhä vahvemmin uhri ja teon sovittaminen oikeudenmukaisella rangaistuksella tämä on ollut tämän hallituksen kriminaalipoliittisen linjan ja myös oman linjani kantava kantava ajatus no mitä täytyy ensi vaalikaudella tehdä muun muassa seksuaalirikoksia koskeva lainsäädännön kokonaisuus täytyy varmastikin katsoa uudestaan eli ovatko tietyt rangaistukset ja tunnusmerkistöt johdonmukaisessa suhteessa toisiinsa nähden koska ei riitä se että julkisuudessa ehkä välillä kovinkin sanankääntein vaaditaan joitain tiettyjä asioita vaan täytyy olla myös erittäin tarkkaan mietitty minkälaisia tunnusmerkistöjä kirjataan rikoslakiin jotta rikosvastuu tehokkaasti myös toteutuu aina siellä tuomioistuimen ratkaisuissa asti jotta rikosvastuu toteutuu jokaiselle joka on vaikka seksuaalirikoksia tehnyt se ei riitä että poliisi tutkii tehokkaasti vaan syyttäjän pitää myös kyetä nostamaan syyte ja tuomioistuimen tuomitsemaan

otetaan tähän kaksi lisäkysymystä edustaja laiho ja edustaja niikko ja yhteinen vastaus sitten mennään seuraavaan kysymykseen
arvoisa puhemies lasten suojaamisen kaikelta väkivallalta tulee olla lähtökohtana oli se sitten fyysistä tai seksuaalista tai henkistä lapsella on oikeus turvalliseen ympäristöön sekä kotona että harrastuksissa koulussa ja eri ympäristöissä tässä on hankalaa se että oikeusasiamies on muun muassa linjannut että alle kolmen kuukauden työsuhteissa ei saa edes kysyä tätä rikostaustaotetta mikä on erittäin harmillista olen tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen viime keväänä ja nyt tässä ihan ihan hiljattain jättänyt myöskin lakialoitteen että tämä asia saataisiin korjattua myös lain tasolla ja tähän tuli kannatusta yli puoluerajojen toivoisin että tämä menisi nyt eteenpäin ja saataisiin vielä tämän hallituskauden aikana onko siihen mahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies silloin kun on kiitoksen aika silloin annan kiitosta ja ministeri häkkänen olette tehnyt erinomaista työtä tällä saralla ja kunnioitan ja koko eduskunta kunnioittaa sitä kysymys ei ole siitä että moittisin hallitusta tekemättömistä töistä mutta tosiasiassa on hyvä tietää että meillä on eduskunnassa sellainen kuin valtiovarainvaliokunta ja sen alla on jaostoja ja itse olen puheenjohtajana hallinto ja näistä asioista ja budjeteista päätetään kaksituhattakuusitoista perussuomalaisten ollessa hallituksessa me lisäsimme eduskunnan harkintaa käyttäen muutaman satatuhatta euroa poliisille nettipedofilian torjuntaan ja tutkimiseen nopeita toimenpiteitä täsmätoimenpiteitä tuli syksy kaksituhattaseitsemäntoista ja te tiedätte mitä tapahtui ennen sitä silloin kun minä esitin saman jatkoa ja poliisit esittivät he halusivat jatkaa tätä tehtävää ja heillä oli valmiit toimenpiteet miten he automatisoivat ja seulovat netissä ne kaikkein vaarallisimmat rikolliset ennaltaehkäisevällä työllä mitä teki hallitus sinisten määrätietoisella johtamisella romutitte ja pysäytitte sen hankkeen ettekä antaneet muutamia rahoja nyt on joulu tulossa taas nyt punnitaan puheet ja teot antakaa poliisille ne rahat niin sitten olen puhunut ihan riittävästi
ensin häkkäselle ja sitten mykkäselle lyhyet vastaukset kiitos
arvoisa puhemies totisesti kaikki toimenpiteet joilla lapsia ja nuoria voidaan suojella siltä että hei eivät joudu seksuaalirikosten uhriksi tullaan tekemään myös edustaja laihon hyvä aloite ja esitys siitä että näitä rikosrekisteriotteita voitaisiin jatkossa nopeammin ja helpommin saada tullaan nyt perkaamaan läpi ja tulen ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti vastauksen samaan hengenvetoon täytyy sanoa se että myös kaikkien muiden viranomaisten täytyy tässä asiassa vielä enemmän valpastua kyse on monesti siitä että sosiaalihuollon piirissä tai kouluelämässä havaitaan lapsesta niitä ilmiöitä jotka antavat indikaatioita ja hälytysmerkkejä siitä että perheessä tai lähipiirissä jotain ongelmia on tapahtumassa monesti rikoslaki ei ole ollenkaan oikea keino ennaltaehkäisevästi suojella lapsia siellä perhepiirissä se on vasta jälkikäteinen ja liian myöhäinen oikeudenmukaiset rangaistukset kuuluvat tähän pakettiin mutta ennaltaehkäisyyn tarvitaan muita

arvoisa puhemies nettipoliisitoimintaa ei ole alasajettu ennaltaehkäisevää työtä rakennetaan vahvemmaksi ja aivan erityisesti kehitetään viranomaisten välistä yhteistyötä jota tässäkin paljon tarvitaan lastensuojelun sosiaalityön eri muotojen poliisin ja koulujen kesken tätä on hyvässä yhteistyössä esimerkiksi ministereiden saarikko ja grahn laasonen kanssa tänä syksynäkin viety eteenpäin

seuraava kysymys edustaja myllykoski
arvoisa rouva puhemies juuri varmaan tämän päivän teemaan liittyen on pakko ottaa esille se että suomessa on lähes neljäsataatuhatta maksuhäiriömerkintäistä ihmistä ja juuri heillä on tämän aiemman ja ensimmäisen kysymyksen osalta vaikeuksia saada asunto

itselleen tai yleensäkään puhelinta käyttöön heidät suljetaan yhteiskunnan puolelta pois normaaleista käytännöistä eduskunnassa on kerätty yli puoluerajojen yhdessä nimiä meidän lakialoitteeseen jossa allekirjoittajia on satakolmekymmentäkahdeksan mikä tarkoittaa seitsemäntoista kertaa enemmän kuin kansalaislakialoitteessa on vaadittava nimenkirjoittamismäärä eli yli kahdeksansataatuhatta suomalaista on meidän välityksellämme halunnut tarttua tähän epäoikeudenmukaisuuteen missä maksuhäiriömerkintä seuraa velallista joka on hoitanut velkansa vielä kaksi tai neljä vuotta miten te nyt aiotte vaikka olette hyvin tähän toimeen tarttuneet hoitaa tämänkin samalla kertaa

puhemies suomessa totisesti velkaongelma kasvaa tällä hetkellä ja yhä useampi ihminen on velkaongelmien takia myös muissa ongelmissa ei välttämättä saada puhelinliittymää ei päästä työhaastatteluun ei saada asuntoa tai menetetään vielä pahimmassa tapauksessa nämä kaikki kerralla eli ongelmat ovat varsin monisyisiä ja nyt tarvitaan laaja alaisesti toimenpiteitä kansalaisten taloustaidon vahvistamista niin nuorempien kuin vanhempienkin tämä ongelma ei koske pelkästään nuoria ihmisiä samaan aikaan yhä suurempi huomio täytyy laittaa myös luottolaitostoimijoiden suuntaan siten että ne toimivat ennalta estävästi ei voi myöntää vippiä vipin päälle jatkossa tätä varten tarvitaan muun muassa positiivinen luottotietorekisteri maksuhäiriömerkinnällä on tärkeä merkitys myös luotonantajille niin että ne pystyvät estämään sitä että ylivelkaantumista tapahtuu mutta siinä tilanteessa maksettu tätä aikaväliä täytyy jatkossa nyt tarkastella onko se kaksi vuotta liian pitkä aika tämän tarkastelun olen jo aloittanut ja tämä aloite tullaan vakavasti käsittelemään

arvoisa puhemies olen positiivisesti suhtautunut siihen mitä ministeri häkkänen on tehnyt mutta me emme todellakaan voi olla siinä tilanteessa että vaikka yleensä tuomio on kärsitty kun tuomio on kärsitty niin tässä pankkijärjestelmän ylläpitämässä rekisterissä säilytetään ihmisten luottotietoja ja sillä kurjistetaan kysymys on myös siitä että yrittäjille tämä on erittäin kohtalokasta pienyrittäjälle joka haluaisi investoida hänen luottotietonsa ovat menneet eikä hän voikaan investoida yritykseensä joka palkkaisi uusia työntekijöitä siitä onkin pakko sanoa että edustaja satonen on jättänyt

kansanedustajan allekirjoittaman aloitteen pikavippien markkinointikiellosta ja kun me tänään olemme kuulleet mitä on tapahtunut kun kilpailu ja kuluttajavirastossa uusi johtaja on ottanut tämän asian esille niin toivoisin nyt että ministeri voisi myös vastata samalla kertaa edustaja satosen ehdottaman markkinointikiellon

arvoisa puhemies kiitän äärimmäisen hyvästä kysymyksestä edustajaa

kestoa tullaan varmasti nyt tarkastelemaan tämän aloitteenkin pohjalta ja sen valmistelu on itse asiassa aloitettu jo aikaisemmin toisaalta on taas näin että kun tavallinen kansalainen hakee luottoa ostaakseen pesukonetta ostaakseen joitain arjen tavaroita jotain suurempaa mihin normaali tulovirta ei riitä niin se luotonanto pitää pystyä mahdollistamaan ja tähän luotonantajat tarvitsevat jonkinlaista tietoa henkilön vanhasta maksukäyttäytymisestä riittävän kattavia ja riittävän pitkältä ajalta esimerkiksi jos vaikka aina viikon välein ajaudut maksuongelmiin ja maksat ne pois ja toisena viikkona joudut taas mutta maksat pois koska luotonantajilla on tarve tietää minkälainen on se maksukäyttäytyminen jotta uskalletaan antaa luottoa eli tämäkin puoli on huomioitava jotta ei ajauduta siihen tilanteeseen että tavallinen kansalainen ei saisi luottoa

otetaan tähän ihan yksi lisäkysymys edustaja sarkkinen ja sitten mennään kysymys vastaus periaatteella loput kysymykset
arvoisa puhemies ylivelkaantuminen ja luottotietojen menetys on tragedia yksilölle mutta se on myös kansantaloudellinen ongelma sillä ylivelkaantuminen aiheuttaa kannustinloukkuja ja luottotietojen menetys voi syventää syrjäytymiskierrettä

kuten tulottomuutta ja köyhyyttä elämänhallinnan ongelmia konkursseja puutteita taloustaidoissa ylivelkaantumisen yhteiskunnalliset kustannukset ovat karmeat mutta joku silläkin käärii rahaa erilaisia pikavippejä ja ja kulutusluottoja tarjoavat yhtiöt käärivät voittoja ja toisaalta velan perintää hoitavat yhtiöt hyötyvät ihmisten taloudellisesta ahdingosta arvoisa puhemies kysyisinkin ministeriltä miten voitaisiin suitsia velan perinnän epäkohtia sillä velan perintäkulut ovat usein kohtuuttomat suhteessa alkuperäiseen velkapääomaan

arvoisa puhemies perintätoiminnan lähtökohdat ja perintäyhtiöt ovat tuolla temin puolella osittain mutta voin tähän kokonaisuuteen vastata niin että tuomioistuimet jo nyt käytännössä katsovat mitkä ovat kohtuullisuuspykälän mukaisia toimenpiteitä velkaantumisen kokonaisuusprobleema lähtee ennen kaikkea siitä ennaltaehkäisyn haasteesta tällä hetkellä sen takia ihmisille pitää kyetä antamaan ennaltaehkäisevästi talous ja velkaneuvontaa sekä taloustaitojen opastusta ja täytyy lisätä luotonantajien velvollisuuksia toimia vastuullisesti nämä ovat aivan ydinelementtejä on ajautunut velkaongelmiin niin me olemme nyt jo tehneet merkittäviä resurssipanostuksia siihen että ylivelkaantuneitten ihmisten neuvontaa lisätään ulosoton prosesseja nopeutetaan ja velkajärjestelyprosesseja nopeutetaan eli ihmisten asiat

edustaja niinistö
arvoisa puhemies tässä maassa on aina sukupolvi toisensa jälkeen rakennettu parempaa tulevaisuutta lapsillemme ja nyt meidän sukupolvemme tietää että tapamme kuluttaa luonnonvaroja on kestämätön ja ilmastonmuutos uhkaa lastemme tulevaisuutta meidän velvollisuutemme on korjata tämä ja siinä suomen metsät ovat osa maailman keuhkoja me tarvitsemme niitä ilmastonsuojeluun kansainvälinen ilmastopaneeli toi esille että metsien hiilinieluja pitäisi kasvattaa jotta ilmaston lämpeneminen on rajoitettavissa siedettäviin lukuihin ja suomen nykylinja ei tähän riitä suomen hallitus on tavoittelemassa sellaista hakkuutasoa josta voi seurata se että hiilinielut puolittuvat ja suomi ei pysty päästövähennyksillä olemaan mukana ilmastonsuojelussa vaan vaan mitätöi niiden vaikutukset vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti samoin on huolia siitä että esimerkiksi ylä lapissa on jo nyt avohakkuita jotka pilaavat myös metsien luontoarvoa ja vaarantavat porotaloutta miten hallitus aikoo varmistaa että metsien käyttö on kestävää niin ilmastolle kuin ympäristöllekin ja onko metsälakia ja hiilinielua tarkoitus jollain tavalla

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan nopeasti sitä että päästöjä ajetaan alas ja olenkin ylpeä kertoessani että hallitus on tänä päivänä kivihiilikiellon voimaantulosta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteista näillä saadaan päästöjä alas mutta tämä edustaja niinistön nostama huoli siitä että myös hiilinieluja täytyy ylläpitää ja tulevaisuudessa vahvistaa on tärkeä

arvoisa puhemies me olemme siitä samaa mieltä että nämä toimet mitä ministeri tiilikainen on ehdottanut ovat ovat hyviä tarvitaan ja toivonkin että hallitus miettii myös sitä että voitaisiin hiilikorvauksia harkita niin että metsänomistaja voisi saada tuloja siitä että annetaan metsien kasvaa vanhempaan ikään ja lykätään hakkuuikää metsissä jolloin ne toimivat hiilinieluina ja että metsänomistajaa kannustettaisiin myös siihen toimintaan tämä olisi monipuolista metsäpolitiikkaa mutta mikään näistä toimistahan ei korvaa sitä mitä te esititte että hiilinielut tulevat nykysuunnitelmissa pienenemään seuraavien viidentoista viiva kahdenkymmenen vuoden aikana istutukset vievät noin kolmekymmentä vuotta aikaa ja ja tämäkin pitäisi korjata haluaisin kysyä myös ministeri lepältä jos ministeri leppä voi vastata näettekö te ylä lapissa esille nousseet ongelmat avohakkuissa sellaisina että hallituksen pitäisi puuttua niihin ja parantaa metsälakia niin että että maisemallisesti ja poronhoidolle ja luonnolle kohtuutonta haittaa ei aiheuteta tällaisilla hakkuilla että ihminen ostaa maan hakkaa metsän ja myy sen ja ja siinä ei ole vastuullista pitkän aikavälin

arvoisa rouva puhemies metsien kasvu ja kasvava metsä on ainoa joka sitoo hiiltä ja siihen me pyrimme siihen suomalainen metsätalous koko metsäklusteri on pystynyt ja kun se on kuudenkymmenen vuoden aikana kaksinkertaistanut kasvun se on myös samalla kaksinkertaistanut hiilensidontakyvyn eli tämä on menestystarina se on päivänselvä asia

näitä on arvioitava pidemmällä aikavälillä niin juuri tästä näkökulmasta suomalaisten metsien sekä tuottoon hiilensidontaan että monimuotoisuuteen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja jalonen olkaa hyvä ja muut siirtyvät ulkopuolelle kokoustamaan

arvoisa puhemies tässä on nyt tosiaan tämä meidän mietintömme joka joka siis on tämmöinen kokonaisuudistus jolla rakennetaan liikenne ja viestintävirasto tässä on kuusisataakolmekymmentäviisi sivua kuvaa hyvin tämän asian laajuutta eli liikenne ja viestintäviraston perustaminen on täällä täällä se asia ja koska tähän liitetään siis liikenteen turvallisuusvirasto viestintävirasto ja liikenneviraston osia niin tämä on tosiaan hyvin laajamittainen ja sitten vielä liikennevirastosta tulee osittain väylävirasto eli tämä on hyvin hyvin hyvin laaja kokonaisuus tällä pyritään vastaamaan tähän uudistuvaan ympäristöön haasteelliseen ympäristöön missä entistä enemmän perinteinen liikennepuoli ja digitaalisuus ja myös automaattisuus ne ovat sidoksissa toisiinsa ja tämän synergian pitää toimia synergiaa haetaan myös eri viranomaisten osaamisen ja yhteistoiminnan kautta tämä on niin iso että tästä on haasteellista löytää vielä että mikä on se isoin positiivisuus

ja on on pelätty että jotain voi jopa hankaloitua mutta siitä huolimatta valiokunnan enemmistö on sitä mieltä että tämä uudistus ja sen tavoitteet ovat tarpeellisia ja ja tarkoituksenmukaisia

koska kyseessä on niin monen viraston yhdistäminen tämä koskettaa myös erittäin suurta työntekijäjoukkoa ja valiokunta on kantanut huolta siitä miten tämän työntekijäjoukon suhteen asiassa mennään ja onko asia edennyt suotuisasti kaikkien kannalta tässä on vakuutettu että tämä on valmisteltu hyvässä yhteishengessä henkilöstön ja sen edustajien kanssa

koska tässä yhdistyy niin moni asia niin yksi tämmöinen pieni pelko on ollut siihen liittyen että miten

menevätkö ne liian sekaisin keskenään vai tuleeko siitä sitä kaivattua synergiaetua niin kuin on haettu

tulisi tulevaisuudessakin olla selkeä

tehdä vääriä tai päällekkäisiä toimintoja eli ei saa jäädä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tähän tehtäväjakoon sitä me olemme valiokuntana korostaneet

viestintäpuoli viestintäviraston roolista on keskusteltu paljon kun koko viestintäsektoriin lähinnä sen turvallisuuteen liittyy erittäin suuresti semmoinen luottamuksen henki niin niin tätä ollaan haluttu korostaa ja erityisesti viestintäviraston osaa kyberturvallisuuskeskusta tämä kyberturvallisuuskeskus erityisesti on syytä pitää erillään tästä kokonaisrakenteesta jotta se pystyy toimimaan sillä tehokkuudella ja tarkkuudella ja luotettavuudella ja sitoutumattomuudella mitä mitä tämä tämä toiminta vaatii eli me olemme nostaneet myös tässä kohtaa esille sitä että tämä tulisi sitten ihan budjetillisesti huomioida ja tulisi myös muilla tarvittavilla resursseilla huolehtia että erillisyys muusta toiminnasta voidaan taata

kuten aloitin ja jo monesti olen toistanut tämä on niin iso uudistus että tätä on syytä seurata erityisen tarkkaan ja varsinkin nimenomaan tämän kyberturvallisuuskeskuksen kannalta seuranta on äärimmäisen tärkeää tässä

vielä viimeiseksi on välttämätöntä esitellä ja kertoa se että valiokunta kiinnitti huomiota tämän lain valmisteluun tämä on kuten iso paketti ja tähän on jouduttu maakuntauudistuksen sanotaanko kysymysmerkin takia tekemään myös täydentävä esitys ja tässä on paketin koosta johtuen tullut aika paljon liian paljon lakiteknisiä korjaustarpeita

että tässä yhteydessä myös asian kiireellisyydestä johtuen on hieman laintarkastusta oikaistu ja olemme nostaneet esille sen että laintarkastuksen laintarkastuksen kohdalla pitää olla huolellisempi tulevaisuudessa ja erityisesti erityisesti tarvitsee kiinnittää huomiota kokonaisuuteen miten laatu pysyy sillä tasolla mitä tässä talossa pitää olla luen tästä yhden kohdan valiokunta kiinnittää liikenne ja viestintäministeriön virkamiesjohdon huomiota lainvalmistelun tasoon ja pitää välttämättömänä että ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin lainvalmistelun parantamiseksi itse uskallan tässä yhteydessä nostaa esille sen että valiokunta on useiden muiden asioiden kohdalla kiinnittänyt huomiota muun muassa henkilöstöresursseihin ja niiden riittävyyteen se on tässä vaiheessa kenties korostetusti lausuttava esille liittyen tähän seurantaan ja siihen miten tarpeisiin pystytään vastaamaan vaikka tässä on hylkyvastalause niin

tästä lainvalmistelun negatiivisesta sävystä huolimatta on myös syytä esittää kiitos koko valiokunnalle niin

hallituksen edustajille työtä on tehty kuitenkin yhdessä ja on pyritty löytämään mahdollisimman hyvä loppuratkaisu erityinen kiitos on esitettävä valiokunnan neuvoksille ja eduskunnan muulle virkamiehistölle jotka ovat tämän mietinnön kirjoittaneet kuten sanoin tässä kuusisataakolmekymmentäviisi sivua ja sitä työtä on riittänyt mutta samaan hengenvetoon on myös esitettävä kiitos ministeri bernerille nimittäin välittömästi kun nämä haasteet tulivat hänen tietoonsa niin hän tarjosi kyllä kaiken avun avun mitä oli saatavissa ja annettavissa elikkä kiitos myös ministerille tähän kiitoksen perään tahdon vielä todeta sen että seuranta on äärimmäisen tärkeää ja että valiokunnan enemmistö on pitänyt tätä uudistusta ja sen tavoitteita tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina tämä virastouudistus mahdollistaa koko liikenne ja viestintäsektorin uudenlaisen

arvoisa puhemies itse tämän esityksen sisällöstä puhuttaessa niin no voi olla että siitä virastojen yhdistämisestä tällä aikataululla ja suunnittelulla koituu hyötyä tai säästöjä mutta se ei ole mielestäni mitenkään erityisen kiistämätöntä

laatuun huomiota kiinnitettäessä sanoisin niin että ei se virkamiesjohto kyllä tee hallituksen esityksiä vaan ne allekirjoittaa pääministeri ja vastuuministeri eli kyllä se vastuu on siellä tämä tuotiin eduskuntaan hyvin keskeneräisenä esityksenä ei ole kohtuullista tuoda eduskunnalle käsiteltäväksi lakia jossa valmistelu on niin heikkoa että valiokunnassa joudutaan jopa oikolukemaan sitä ja tekemään kymmeniä sisältömuutosehdotuksia laintarkastusta ei ole ehditty tehdä niin näinhän siinä

voi käydä ihmetyttääkin mihin perustuu tämä kiirehtiminen että vielä täydennetyllä esityksellä täytyy käydä sotkemaan tätä asiaa ennen maakuntauudistuksen ratkeamista väkisin viedä eteenpäin mikä sen tarkoitus voi olla eikö hallitus itse usko enää maakuntauudistuksen toteutumiseen vai onko joissain piireissä jo tiedossa niin hyvä ehdokas tämän uuden viraston johtoon että päätös tästä valinnasta haluttaisiin tehdä jo tällä hallituskaudella omasta mielestäni voitaisiin laittaa tämä esitys nyt narikkaan ottaa tämä harjoituksena ja pistää saman tien ylös tarvittavat korjaukset ihan siihen tilanteeseen kun se maakuntauudistuksen kohtalo on ratkennut ja palata tähän asiaan sitten

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

he he sataneljä joka erotti virastouudistuksen maakuntauudistuksesta ja jossa viittaukset maakuntiin korvattiin ely keskuksilla asiantuntijakuulemisissa oltiin huolissaan muun muassa väyläviraston ja liikenne ja viestintäviraston tehtävänjaosta viestinnän roolista ja resursseista ja henkilöstön asemasta huolta on aiheuttanut kiirehditty aikataulu ennen maakuntauudistusta pelätään nykyisen liikenneviraston nykyisen ammattitaidon ja keskusteluyhteyden heikkenemistä valiokunnalle toimitetuista lausunnoista voi todeta runsaasti kritiikkiä tuli keskuskauppakamarilta kuntaliitolta eklta sekä sen jäseniltä infra ryltä ja logistiikkayritysten liitolta varsinkin ek antoi asiantuntijakuulemisissa suoraan ymmärtää että esityksen motivaationa on lvmn sisäinen halu heittää kaikki palikat kerralla ilmaan ikään kuin taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset olisivat paljon vähäpätöisempiä

miksi tähän oli pakko ryhtyä tai mikä on tämän uudistuksen hyöty kertovat mielestäni kaiken lvmn sisäisestä halusta eikä niinkään toiminnallisesti järkevistä vaikutuksista nämä sitaatit ovat siis valiokunnan kuulemisista ja asiantuntijoilta jotka ovat yhteydessä yhteydessä meihin myös käsittelyn aikana muutoinkin kuin valiokuntatyössä uudistus on merkittävä ja suuri jo muutoinkin mutta se koskee todellakin myös tuhattaviittäsataa työntekijää käsittelyn aikana tuli myös erittäin huolestuneita viestejä henkilökunnan kuulemisesta ja aidosta vaikuttamisesta uudistuksen sisältöön ja sen tavoitteisiin lähinnä sitten ministeriön asiantuntijoiden toimesta vakuuteltiin aitoa mahdollisuutta osallistua lakikokonaisuuden valmisteluun mitä tulee lainvalmistelun tasoon muutoin tästä paketista kuultiin valmistelun aikana oikeusministeriö ei pysty aikataulujen varjossa edes lukemaan koko esitystä saatikka suorittamaan laintarkastusta joku voisi tässä kohdin todeta että ennenkuulumatonta valiokunnassa tehtyjen korjailujen vuoksi mietintö paisui lähes kuusisataaviisikymmentä sivuiseksi valiokuntatyöstä voi kertoa myös sen epämiellyttävän kuriositeetin että mietinnön piti valmistua valiokunnasta kiirehtien siitä syystä että saadaan uuden viraston pääjohtajan paikka määräajassa hakuun arvoisa puhemies lopputulos oli valiokuntatyön jälkeen se että valiokunnan mietintöluonnoksessa on kappale joka kuuluu seuraavasti valiokunta kiinnittää huomiota lainvalmistelun laatuun alkuperäinen hallituksen esitys on tosin laaja mutta vielä hallituksen täydentäväänkin esitykseen on jäänyt paljon korjattavaa tämä ilmenee yksityiskohtaisissa perusteluissa olevasta luettelosta lakiteknisistä ja teknisistä korjauksista valiokunta korostaa oikeusministeriön laintarkastuksen keskeistä merkitystä ja katsoo että laintarkastuksen hyödyntämättä jättäminen saa tulla kyseeseen vain poikkeustapauksissa ja erityisistä syistä valiokunta kiinnittää liikenne ja viestintäministeriön virkamiesjohdon huomiota lainvalmistelun tasoon ja pitää välttämättömänä että ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin lainvalmistelun parantamiseksi arvon kollegat tämä kaikki todellakin valiokunnan mietintöluonnoksen tekstiä ei liene tässä kohdin puheenvuoroa epäselvää että meille sosiaalidemokraateille perussuomalaisille ja vasemmistoliitolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin jättää hallituksen ja sataneljä hylkäysesitys siitä esittely lain toisessa käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies niin kuin on kuultu tässä on käsittelyssä erittäin iso uudistus kuusisataaviisikymmentä sivua jo asiana kertoo siitä että on tehty pitkä ja perusteellinen lainvalmistelu ja uudistustyö täällä on nostettu esiin tärkeitä kohtia muun muassa tämä kyberturvallisuuden huomioiminen tässä asiassa maakuntauudistus mitä täällä salissa on monessa eri yhteydessä käsitelty ja käsitellään vielä tulevinakin kuukausina on ollut yksi haasteellinen asia tässäkin uudistuksessa ja siksi on jouduttu täydentämään tätä esitystä valiokunta on mielestäni tehnyt arvokasta työtä ja tehnyt tärkeitä huomioita muun muassa tähän lainvalmistelukysymykseen ei sitä käy kiistäminen totta kai lainvalmistelun pitää olla perusteellista ja valiokunta tekee siitä asianmukaisen kirjauksen omaan tekstiinsä se että arvostellaan kaikkia uudistuksia lienee kuitenkin opposition päätehtävä tässäkin tapauksessa se lähtee siitä että uudistuksia vastustetaan niin kuin täällä on muutaman vuoden aikana kuullut mutta on syytä muistaa että missään asiantuntijalausunnossa ei esitetty tämän uudistuksen kaatamista nimenomaan sitä kaatoa ei minkään asiantuntijan lausunnosta löydy siellä on esitetty kysymyksiä ja mahdollisia epäilyjä mutta kukaan asiantuntija ei missään vaiheessa sanonut että tämä uudistus asiantuntijatkaan sanoneet loppujen lopuksi kaikki uudistukset ratkeavat sen jälkeen kun uudistus on tehty on katsottu kun se toteutuu ja miten siinä toteutumisessa on tiedetään onko uudistus ollut tarpeellinen ja asianmukainen arvoisa rouva puhemies liikenne ja viestintäviraston perustamiseen tuntuu nyt liittyvän kyllä aikamoinen juridinen sekasotku tässä mielenkiinnolla olen nyt kuunnellut valiokunnan jäsenten puheenvuoroja koska kristillisdemokraateillahan ei ole edustajaa
valiokunnassa ja kyllä myöskin aika huolestuneena siinä mielessä että onko todellakin niin että valiokunta on itse asiassa oikeastaan pistetty tekemään se kirjoitustyö mikä olisi pitänyt siellä ministeriössä tehdä kyllä todellakin niin kuin täällä joku edustaja mainitsi lähestulkoon kuusisataaviisikymmentä sivuinen

jos on näin että oikeusministeriön laintarkastuksen hyödyntäminen on jätetty käyttämättä myöskin tämän kiireen takia niin sekin kuulostaa kyllä varsin huolestuttavalta tässä vaiheessa en uskalla lähteä vielä arvioimaan miten ryhmä tähän suhtautuu mutta toivonkin kun ministeri on täällä paikan päällä että että ehkä vielä saisimme kuulla tästä laintarkastuksen hyödyntämättä jättämisestä onko pelkästään tämä kiire ollut koko ajan syynä tässä taustalla vai miksi tällaiset ihan voisiko sanoa todella tärkeät elementit on näinkin laajassa ja isossa perustavaa laatua olevassa

arvoisa puhemies se on tosiaan näin että kdllä ei ole jäsentä meidän valiokunnassa valiokunnan puheenjohtajana tarjoan yhteistyön kättä minun kanssani voi kyllä keskustella aina kun siihen tarvetta tältä sektorilta nähdään eli tämä yhteistyö kyllä toimii

asia on niin poikkeuksellinen esitys on niin laaja ja täydentävä esitys on niin laaja että se on jo fyysisesti niin iso paketti että se on inhimillisestikin ymmärrettävää että siellä on niitä virheitä mutta koska niitä

lakiteknisiä virheitä määrällisesti on aivan liikaa niin oli syytä kirjoittaa tämä avoimesti mietintöön ja korostaa sitä että tulevaisuudessa pitää kiinnittää huomiota tähän lainvalmistelun tasoon tästä ei ole siis moittiminen moittiminen suoraan suoraan oikeastaan ketään yksilönä yksilönä ja henkilökohtaisesti vaan vaan mikä tässä on ennemminkin kiinnittäisin huomion siihen että pyritään seuraavaksi parempaan ja pidetään kuitenkin tämä positiivinen hyvä henki ja pysytään siinä niin kuin kiitoksen hengessä mistä tuossa esittelypuheessakin sanoin tässä on syytä kiittää isoa henkilöstömäärää tämän talon virkamiehiä ja myös valiokunnan

arvoisa rouva puhemies se että arvostelin tätä tätä esitystä ei ollut todellakaan edustaja taimelan mielipide vaan suoraan sanottuna se tuli sieltä asiantuntijoitten kautta valiokunnan kuulemisissa ja mainitsin muun muassa ne jotka erittäin kriittistä palautetta antoivat keskuskauppakamari kuntaliitto ek ja sen jäsenet infra ry ja logistiikkayritysten liitto elikkä eivät ole omia mielipiteitäni nämä nämä vastustamiset sinänsä edustaja pakkanen täällä heitti että että asiantuntijat eivät kuitenkaan ilmoittaneet valiokunnassa sitä että he he haluavat tähän lakiin hylkyesityksen niin en ole varmaan koskaan istunut ja saanut vaikuttaa sellaisessa valiokunnassa jossa näin toimitaan mutta he tuovat niitä duubioita esiin sen vuoksi että me sitten valiokunnan jäseninä niihin myös puuttuisimme ja myös ministeri puuttuisi pakkanen totesi lopussa että että kaikki ratkeaa kun uudistukset on tehty oletteko edustaja pakkanen oikeasti sitä mieltä että muun muassa taksiuudistuksen kohdalla joka astui voimaan ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista on niin että kun se astui

arvoisa puhemies täydennän vielä tätä keskustelua niin että kun sanotte että asiantuntijat eivät tätä esitystä ole vastustaneet niin kun katsoo kuultuja asiantuntijoita niin kyllä aika moni heistä on enemmänkin asianosainen kuin asiantuntija eli he ovat sellaisia henkilöitä jotka tulevat työskentelemään siinä uudessa organisaatiossa joten hehän ovat täysin jäävejä puhumaan tästä tarkoituksenmukaisuusharkinnan tasolla koska he ovat itse tällä hetkellä töissä siellä organisaatiossa ja tulevat jatkossakin olemaan eivät he varmasti lähde arvioimaan sitä onko tämä uudistus tarkoituksenmukainen ja vaaranna omia työtehtäviään sillä

käytin puheenvuoroni lopussa sanontaa että uudistumisen toteutuminen pystytään arvioimaan vasta kun uudistus on tehty ja

kun arvioidaan sitä uudistusta ratkeaa onko se ollut hyvä vai huono uudistus tässä edustaja viittasi taksiuudistukseen joka täällä salissa myös aiheutti kovaa keskustelua nyt uudistus on tehty ja paraikaa seurataan miten siinä uudistuksessa on käynyt ja niin kuin edustaja hyvin tietää meillä on jo nyt valiokunnassa asia missä vähän tarkennetaan tätä uudistuksen sisältöä tulevaisuudessa voidaan varmaan virastouudistukseenkin palata tavalla tai toisella mikäli siihen antaa aihetta se että siinä on jotain sellaista korjattavaa tai täsmennettävää mutta ei sitä etukäteen tiedä näistäkään uudistuksista yleensä kyllä se kaatoesityskin siellä joissakin sanonnoissa aina valiokunnassa tulee ei toki tässä esityksessä mutta joissakin esityksissä tulee se että uudistus ja sen valmistelu pitää keskeyttää tai lopettaa

rouva puhemies haluan kiittää valiokuntaa liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen käsittelystä esitys esitys on laaja se käsitti yli kaksituhatta sivua tällä esitystavalla varmistimme että virastojen muuttuvat tehtävät ja toimialat välittyvät suoraan lainsäädännön kautta kansalaisille yrityksille ja muille palveluiden käyttäjille itse uskon kyllä että on aitoa hyötyä me näemme kuinka paljon tällä hetkellä markkinat muuttuvat liikenteessä kuinka paljon digitalisaatio ja automaatio tulevat jatkossa vaikuttamaan on äärimmäisen tärkeätä että viestintäviraston markkinaosaaminen ja trafin lupa ja turvallisuusosaaminen voidaan yhdistää kun liikenne ja viestintä yhdistyvät entistä tärkeämmin ja kiinteämmin toisiinsa

että olen itse ollut useammassa tilaisuudessa läsnä ja nähnyt kuinka vahvasti henkilöstö on ollut sitoutunut tähän tekemiseen kuinka paljon meidän sisäisessä viestinnässämme on annettu palautetta kuinka joka ikinen dokumentti on ollut joka ikisen henkilöstön jäsenen käytettävissä ja avoimesti käsiteltävissä hankkeen ympärillä on ollut intranet joka on aidosti mahdollistanut kaikille osallistumisen tätä hanketta on on kritisoitu kiireestä kuitenkin tämä on on ollut lausuntokierroksella

tämän vuoden alkupuolella ja sitä on työstetty pitkään on myöskin annettu kritiikkiä siitä että esitys on erittäin laaja näin se on tässä kohtaa kun näin suurta uudistusta hallinnonalalle tehdään me olemme halunneet tarkemmin määritellä tehtäviä ja toimenkuvia vastuita ja velvoitteita ja myöskin nimenomaan katsoa miten näiden virastojen tehtävät tarkemmin määritellään olen itse ollut sitä mieltä että se on tärkeä tehdä koska sillä tavalla miten meillä tehtävät ovat tänä päivänä määriteltyinä emme itse asiassa ole nyt paremmassa tilanteessa vaan tulevaisuudessa meillä tulee olemaan tarkemmin tarkemmin tämä kokonaisuus vietynä valiokunta kiinnitti mietinnössä huomiota lainvalmistelun laatuun otan tämän kritiikin luonnollisestikin vastaan tekniset virheet ovat valitettavia ja niitä ei tulisi olla eduskuntavaiheessa niin kuin edustaja jalonen totesi esitys on erittäin laaja sitä on tehty pitkään ja siinä on myöskin ollut inhimillisiä virheitä oikeusministeriön resurssien vuoksi hallituksen esitystä ei ollut voitu tarkastaa kokonaisuudessaan osia siitä on kuitenkin tarkastettu olemme liikenne ja viestintäministeriössä kiinnittäneet erityisesti tällä hallituskaudella huomiota lainvalmistelun laatuun kolmen ministeriön yhteistyönä olemme käynnistäneet lainvalmistelukoulutuksen yhdessä itä suomen yliopiston kanssa

opinnot päätökseen maaliskuussa sen jälkeen jatkuu seuraava kurssi taas vastaavanlaisesti ja tulevaisuudessa yhteistyötä tehdään viiden ministeriön kesken toivottavasti tällä pystymme vastaamaan eduskunnan kritiikkiin ja samalla myöskin parantamaan omaa laatuamme tulevassa työssä ja myöskin vastaamaan näin valiokunnan tarpeisiin kiitos

varataan enintään kolmekymmentä minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestykseen seuraavaan eli viidenteen asiakohtaan

ministeri berner esittelee olkaapa hyvä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys ajokorttilain ja kuudennenkymmenennenensimmäisen pykälän muuttamiseksi ehdotuksella toteutetaan yksi kevään kehysriihessä esille nousseista uusista norminpurkuhankkeista eli mobiiliajokortin käyttöönotto lisäksi luodaan edellytyksiä matkailun kasvulle sekä lisätään pohjoismaista yhteistyötä hyväksymällä grönlannissa ja färsaarilla myönnetyt ajokortit myös suomessa lyhytaikaiseen ajoon ehdotamme ajokorttilakia muutettavaksi niin että perinteisen ajokortin rinnalle otettaisiin käyttöön vapaaehtoinen ja maksuton sovellus eli niin sanottu mobiiliajokortti mobiiliajokortilla ajo oikeus voitaisiin osoittaa liikennevalvonnassa vastaavasti kuin perinteisellä ajokortilla sen sisällöstä kehittämisestä ja turvallisuudesta vastaisi vastaisi liikenteen turvallisuusvirasto mobiiliajokortti ei korvaisi varsinaista ajokorttia vaan olisi ajokortin haltijoille tarkoitettu lisäpalvelu mobiiliajokortti on yksi käytännön esimerkki siitä digitalisaatio mahdollistaa liikenteen alalla se on on ollut testikäytössä joulukuusta kaksituhattaseitsemäntoista ja käyttäjäkokemukset ovat olleet erinomaisia niin käyttäjien kuin yritysten osalta suomalainen mobiiliajokortti on herättänyt suurta kiinnostusta myös ulkomailla ja suomella onkin erinomainen tilaisuus olla myös tässä kehityksen kärjessä ehdotamme lisäksi ajokorttilakia muutettavaksi niin että färsaarilla ja grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksyttäisiin manner suomessa ajamiseen enintään yhden vuoden ajan maahantulosta ajokortin kelpoisuudesta riippuen sillä voisi kuljettaa moottoripyörää ja b luokkaan kuuluvia ajoneuvoja ajokortin vaihtaminen suomalaiseen edellyttäisi kuitenkin vastaavan kuljettajatutkinnon suorittamista esitetty muutosehdotus on vastaus myös pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvoston esiin nostamaan epäkohtaan färsaarten ja grönlannin itsehallintoalueiden ajokortteja ei hyväksytä tällä hetkellä kaikkialla pohjoismaissa rajoituksetta kansallinen lakimuutoksemme on kädenojennus näille alueille vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäviisi olevaa pohjoismaista ajokortti ja rekisteröintisopimusta on mahdollista muuttaa niin että kaikki pohjoismaat hyväksyisivät hyväksyisivät näiden alueiden ajokortit molemmat ehdottamamme muutokset koskevat manner suomea ahvenanmaalla on itsehallintolain mukainen oikeus omaan ajokorttilainsäädäntöön lakimuutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan ensimmäinen helmikuuta kaksituhattayhdeksäntoista kiitos puhujalistalle arvoisa rouva puhemies kiitos jälleen kerran ministeri bernerille hyvästä esityksestä mobiiliajokortti on on tervetullut uudistus joka varmasti on tietyllä tavalla vasta alkusoittoa sille mitä tällä tällä saralla tullaan näkemään asiahan on osa laajempaa autoilija sovellusta jossa mukaan saadaan esimerkiksi rekisteriotteen tekninen osa suomi on tässä asiassa edelläkävijä ja kokemukset näistä noin kahdestatuhannesta koekäyttäjästä ovat olleet yksinomaan myönteisiä kun järjestelmä saatiin käyntiin

siihen sillä tällä hetkellä kuitenkaan poliisitkaan kun meikäläisen pysäyttävät joskus ja jonkun toisen toisella kertaa eivät enää tänä päivänä edes kysy sitä paperista tai muovista ajokorttia vaan he katsovat koneelta onko ajo oikeus voimassa ainakin omalla kohdallani on nyt viimeiset vuodet ollut niinä kertoina kun on pysäytetty en ole joutunut näyttämään korttia eivätkä he ole minua edes tunnistaneet ei syy ole ollut se kysyisin siis voisiko ajatella että tämä korvaisi myös tuon perinteisen toisaalta tämä mielestäni avaisi mahdollisuuksia tällaiseen vahvan sähköisen mobiili identiteetin luomiseen ja ja kysyisin ministeri berneriltä myös tätä voitaisiinko tässä lähteä määrätietoisesti etenemään siihen suuntaan että puhelimessa voisi jatkossa olla tällainen sähköinen vahva identiteetti jossa olisi mukana esimerkiksi ajokortti kela kortti henkilökortti esimerkiksi nyt ainakin nämä mitä omassa omassa maassa käytetään ja ehkä tulevaisuudessa sitten muitakin muitakin asioita tämä olisi varmasti monelle monelle tervetullut siis kaksi kysymystä miksi ei voisi korvata perinteistä ajokorttia ja voisiko tätä viedä määrätietoisesti vahvan sähköisen mobiili identiteetin suuntaan arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi siten että ajo oikeus liikennevalvonnassa osoittaa myös sähköisesti tämä esitys on ehdottomasti toteutettava kuten jo viime viikolla käsittelemämme sähköinen rahtikirjakin ajokortti on ajo oikeuden osoittava asiakirja ajokortti on olemassa olipa se paperilla muovilla tai sitten sähköisessä muodossa pääasiahan lienee että henkilöllä on ajo oikeus voimassa tällä hetkellä ajo oikeus tarkistetaan liikennevalvonnassa siten että pyydetään kuljettajaa esittämään ajokortti ellei hänellä ole sitä mukana ajo oikeuden voimassaolo tarkistetaan poliisin toimesta liikenneasioiden rekisteristä pahimmassa tapauksessa kuljettaja saa poliisilta rikesakon koska ajokortti ei ollut ajossa mukana lisäksi ajokortin haltija voidaan velvoittaa esittämään ajokortti määräajassa tämä esittämisvelvollisuus on hyvin tavanomaista ja yleinen toimenpide monissa maissa on vielä hankkeita joiden tavoitteena on edetä sähköisen ajokortin käyttöönoton suuntaan trafissa on kehitetty ajokortin tiedot sisältävää mobiilisovellusta joka kulkee nimellä mobiiliajokortti osana laajempaa autoilija mobiiliajokortti on ajokortteihin liittyvä vapaaehtoinen lisäpalvelu ajo oikeuden haltijoille ajokorttisovelluksen tavoitteena on sen käyttö ajo oikeuden osoittamiseen ja vastaavissa muissa tarkoituksissa joissa ajokorttia tällä hetkellä voidaan käyttää arvoisa rouva puhemies ajokorttia ei hyväksytä edelleenkään henkilöllisyyttä osoittavana tunnistamisasiakirjana esimerkiksi passia ja henkilökorttia haettaessa se kuitenkin hyväksytään henkilöllisyyden osoittavaksi selvitykseksi esimerkiksi äänestyspaikalla ja ravintoloissa henkilön iän todistamiseen vaikka ajokortin käyttö on varsin rajallista muissa kuin edellä mainitsemissani paikoissa ja tilanteissa voi tätä ajokortin sähköistä versiota ja samalla tätä hallituksen esitystä

arvoisa rouva puhemies ilmeisen yksimielinen on kanta tähän hallituksen esitykseen myös asiantuntijalausuntojen perusteella ja en itsekään tätä nyt käy vastustamaan mutta kysyn muutamaa asiaa se on ihan hyvä että digitalisaatio lisääntyy suomessa ja ja siihenhän me menemme tulevaisuudessa millä tavalla pidätte huolen siitä että myös ne jotka eivät ole siellä digitalisaation keskiössä esimerkiksi ikäihmiset ottavat vastaan tämän uudistuksen kuitenkaan tämähän ei ole pakollinen elikkä vanhalla ajokortilla pääsee pääsee kulkemaan ja sitä näyttämällä josta tulikin mieleeni mitä edustaja heinonenkin tuossa sanoi että ajokorttiahan ei nykyään tarkasteta juurikaan vaikka muuten auto pysäytetään niin mistähän se sitten mahtaa johtua se olisi kuitenkin erittäin tärkeää koska myös ajokortitta ajoahan on aina silloin tällöin tupsahtaa näitä uutisia että ajetaan ilman ajokorttia olisi erittäin tärkeää että kun tulee tämmöinen sähköinen ajokortti niin sitten myös sitä tarkastettaisiin ja että se olisi käytössä miten sitten tämä sähköisessä muodossa oleva henkilöllisyyden todistaminen sehän olisi hyvin tärkeä asia myös me tiedämme että että ajokortti riittää hyvin monessa paikassa suomessa sinä pystyt esittämään sillä henkilöllisyytesi mutta jos esimerkiksi lähdet matkalle vaikkapa viroon niin pitää olla se passi elikkä se ajokortti ei riitä mitenkä tässä asiassa

olen itsekin ollut pohjoismaiden neuvostossa ja ja tiedän että siellä tehtiin paljon toimia rajaesteiden poistamiseksi näen että jokainen rajaesteen poistaminen on hyvä asia pidän pidän myös sitä hyvänä että että tehdään esitys että färsaarilla ja grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksyttäisiin manner suomessa elikkä näitä rajaesteitä on hyvä poistaa mutta lupaatteko ministeri että pidätte yllä sitä teemaa että kaikki emme elä siinä digitalisaation keskiössä meillä on myös paljon suomessa väestöä jotka eivät ymmärrä sitä ollenkaan niin kuin monesti täälläkin tuntuu että pysyykö tässä kärryillä näissä kaikissa hienoissa muutoksissa

arvoisa rouva puhemies tämä ajokorttisovellus tai digiajokortti millä nimellä mobiilikorttia halutaan kutsua on todellakin hyvä uudistus ja tämä on tätä mitä tällä hallituskaudella on monessa asiassa tehty sovellutukset mihin tämä tulevaisuudessa totta kai kehittyvät koska tämä on nyt ensimmäinen askel tällä puolella kun tässä on ollut tämä kokemuskäyttäjäryhmä niin hehän ovat antaneet erittäin hyvän myönteisen lausunnon tästä mobiiliajokortista ja sillä lailla hyvä ajokortti niin kuin täällä on kerrottu

joka paikkaan kelpaa tunnistamista varten virallisena paperina lienee tärkeä asia kuitenkin että meillä säilyy passi sitten tähän tunnistamiseen aikaa aikaa myöten tulee varmaan erilaisia biotunnistevaihtoehtoja lisää ja tuleeko nämä sitten yleistymään muun muassa ajokorttipuolelle on syytä muistaa kuitenkin että tämä sähköinen tunnistaminen on edelleen suomessa ihan noin teknisten yhteyksien kannalta siksi pidän tärkeänä että tästä ei tule ensisijaista vaihtoehtoa vaan meillä säilyy se perinteinen ajokortti ja muissakin asioissa muun muassa junassa joskus se junalipun avaaminen on aika haasteellista ja silloin kun tämän tunnistamisen pitäisi nopeasti niin saattaa olla että että menee minuutti pari ennen kuin pystyy junalipun tarkistamaan niin siinä vaiheessa tällainen manuaalinen versio olisi aika nopea kuitenkin olla autoilija sovellutus on mielenkiintoinen asia että kuinka paljon tähän tietoa sitten sisällytetään mutta uskon näin että tulevaisuudessa kaikki pystytään tarpeen vaatiessa tällä lailla sähköisesti

on monessa asiassa poliisin liikennevalvontaa helpottava tekijä itse kun siellä useasti poliisien kanssa tavallaan keskustelen niin totta kai se keskustelu halutaan mahdollisimman nopeasti käydä siinä mielessä tämä sähköinen tunnistaminen on hyvä asia

arvoisa rouva puhemies pohjoismaisen yhteistyön nimessä varmastikin on erittäin kannatettavaa että tämä yhden vuoden ajo oikeuden mahdollisuus annetaan grönlannissa ja ja färsaarilla lunastetuille ajokorteille tämä mobiiliajokortti sinällänsä kuulostaa kyllä ihan hyvältä ja on mielenkiintoista ollut kuullakin näistä näistä onnistuneista piloteista ja kokeiluista toki tässä aina sitten herää se kysymys tietoturvasta ja vahvasta tunnistautumisesta ja näistä kysymyksistä mutta uskon että tätä on varmasti ministeriössä huolella sitä kautta valmisteltu koska niin kuin täällä on tuotu puheenvuoroissa esille niin ajo oikeuden osoittamisen lisäksihän tätä asiakirjaa kyllä käytetään varsin usein myöskin henkilön tunnistautumiseen kun tuntuu että tänä päivänä melkein minkälaisia tahansa tietosuojaportteja pystytään ammattimaisten hakkereitten puolelta murtamaan niin totta kai tällaisestakin tulee aina sitten se huoli mahdollista että puhelin päätyy vääriin käsiin siinä mielessä kun edustaja heinonen totesi että kaikki pitäisi saada sinne mobiiliin niin vähän huolestuttaa jos siellä sitten kerralla on kaikki ja puhelin puhelin viedään ja ja on kuitenkin sitten mahdollisuus murtaa murtaa tuo tunnistautuminen niin niin silloin kyllä kaikki mahdolliset tiedot ovat sitten myöskin väärinkäyttäjän käsissä ministeri bernerille voi ylipäätänsä antaa kiitoksen tästä digitaalisuuden edistämisestä tämä näkyy sellaisena läpileikkaavana otteena ministerin erilaisissa erilaisissa hankkeissa näissä varmasti se on juuri sitä tulevaisuutta mitä kohti ollaan menossa mutta tänä päivänä tuntuu että yhä enemmän sitten kaikessa tässä digitaalisuudessa herää kaksi kysymystä ensinnäkin se ovatko kaikki mukana elikkä tämä digisyrjäytymisen vaara mikä

hieman korjata edustaja juvosen ja edustaja heinosen kommentteja siinä mielessä että kun poliisi valvoo liikennettä ammattitaitoisesti ellei hän suorita massapuhallutuksia elikkä suorita rattijuopumusvalvontaa niin kun hän pysäyttää ajoneuvon hän aina kysyy ajokorttia ja myös rekisteriotetta täytyy myöntää että minullakin on kerran meinannut yksi kortiton päästä läpi mutta mutta seuraavana päivänä asia korjattiin

niin kuin sanoin ammattitaitoinen poliisi aina tarkistaa ajokortin silloin kun hän pysäyttää ajoneuvon se on ihan perusasioita poliisin hommassa ja ellei se

minulla on kokemusta poliiseista ja pidän heitä kaikkia kyllä hyvin ammattitaitoisina vaikka eivät ole ole sitä korttia halunneet nähdä olen ymmärtänyt että he varmistavat sen mieluummin sähköisen järjestelmänsä kautta sillä tiedän että ihmisillä voi olla näitä kortteja useampiakin kappaleita

onko se laillista niin niin todennäköisesti ei ole mutta sen tiedän että näin on edustaja essayahin puheenvuoroon oikeastaan itse otin sen takia puheenvuoron kun edustaja essayah vähän duubioi tätä että että tulisi puhelimeen tämäntyyppisiä itse mietin että onhan meillä tällä hetkellä jo hyvin monella esimerkiksi rahat siellä puhelimessa eli meillä on tileihin yhteydet sieltä niin en ymmärrä miksi ei olisi mahdollista luoda järjestelmää missä lupa asiakirjat esimerkiksi ajokortti olisivat siellä tämä mistä ministeri berneriltä jo kysyin ja ja ehkä kohta saan siihen vastauksenkin on nimenomaan mobiilinen vahva sähköinen identiteetti missä olisi siis mukana ajokortti kela kortti henkilökortti ja tämäntyyppiset näen tämän tulevaisuutena

niin ministeri berner vastaa enintään kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies tässäkin yhteydessä tahtotila on edetä vaiheittain ja se tarkoittaa käytännössä sitä että kun kaikilla ei ole vielä mahdollisuuksia käyttää mobiilisovellutusta niin meillä on tarkoitus että tämä on rinnakkainen palvelu samanaikaisesti eu ei tunnista tällä hetkellä vielä mobiiliajokorttia senkin takia tämä voi suomessa nyt olla rinnakkainen ja sitä kautta me voimme olla aktiivisesti mukana

ollut tärkeää että me teemme sitä työtä juuri niin että me katsomme että taustapalvelut voidaan sovittaa yhteen minkä jälkeen me pystymme viemään niitä sähköiseen muotoon sähköinen identiteetti on varmasti tärkeä tulevaisuudessa ja meillä nyt jo vahvaa tunnistamista tarvitaan kaikkeen pankkiasioimiseen joka on nimenomaan sähköisessä muodossa

myöskin niille jotka haluavat uusia moderneja digitaalisia palveluita mahdollistamme sen vaikka meillä säilyvät sitten edelleen aina lankapuhelimesta alkaen myöskin kaikki perinteiset muodot ja mahdollisuudet mobiiliajokortin tietoturvaominaisuudet vastaavat passin tietoturvaominaisuuksia ja näitä molempia tietysti jatkuvasti kehitetään mutta tässä on kannettu erityisen hyvää huolta tietoturvaominaisuuksista färsaarten ja grönlannin osalta haluaisin todeta että tässä on nimenomaan kysymys ja rajaesteen purkamisesta ja että sekä färsaaret että grönlanti noudattavat jo käytännössä lähes kaikkea eun yhteistä ajokortteihin liittyvää lainsäädäntöä ja ja siihen liittyvää tietoturvaa tämän osalta olemme siis luottavaisin mielin kiitoksia rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies vielä tästä ajokortista suomessa meillä voi olla vain yksi suomalainen ajokortti kerrallaan voimassa toki minullakin voi taskussa olla kolme kappaletta ajokortteja mutta minä voin tehdä sillä tavalla että minä omasta mielestäni hävitän sen ajokortin ja menen hakemaan poliisilaitokselta uutta ja taas hävitän ja käyn hakemassa jälleen uuden minä olen itse eräänkin kuljettajan säilöönpanotarkastuksen yhteydessä häneltä löytänyt kolme ajokorttia jotka hänelle oli myönnetty että on mahdollista kukkarosta löytää niitä kortteja mutta se ei ole mahdollista että on voimassa enemmän kuin vain yksi

arvoisa rouva puhemies on ilo ja kunnia puhua hieman moottorikelkoista kanssa olen ollut työssäni poliisina varsin paljon tekemisissä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia ajokorttilakia maastoliikennelakia ja tieliikennelakia esitys on perusteltu jo senkin vuoksi että moottorikelkkojen luokittelua koskeva sääntely on peräisin seitsemänkymmentä luvulta eikä sitä ole tarkasteltu yhdeksänkymmentä luvulla tapahtuneen kelkkailureittisääntelyn perustamisen jälkeen kun ajatellaan moottorikelkkojen ja kelkkareittien kehitystä seitsemänkymmentä luvulta tähän päivään voidaan puhua aivan erilaisesta maailmasta tällä hetkellä markkinoilla on maastoajoneuvoja jotka käytöltään ja ominaisuuksiltaan muistuttavat lähinnä ammattikäyttöön tarkoitettuja moottorikelkkoja ne eivät kuitenkaan ajoneuvolain

kuudennentoista pykälän toisen momentin mukaan ole moottorikelkkoja koska niiden paino ja niillä kuljetettavissa olevien henkilöiden lukumäärä ylittävät moottorikelkka ajoneuvoluokalle säädetyt rajat moottorikelkka on määritelty siten että se on korkeintaan

viisisataa kiloa painava telavetoinen moottorireki jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle nykyisiä moottorikelkkoja suurempia moottorirekiä saa jo nykyisin maanomistajan luvalla käyttää maastossa mutta ei tieliikennelaissa ja maastoliikennelaissa tarkoitetulla moottorikelkkailureitillä sen on katsottu olevan ongelma erityisesti lapissa kun moottorikelkkasafareita järjestetään moottorikelkkailureiteillä ajoneuvolain kuudennentoista pykälän toiseen momenttiin liittyvä moottorikelkan määritelmä nykyisessä muodossaan rajoittaa käyttötarkoitukseen soveltuvan kaluston valintaa koska moottorikelkkailureiteillä saa ajaa vain ajoneuvolain mukaisella moottorikelkalla nykyiset moottorikelkkailureitit on laadittu ja perustettu niin sanotuille tavanomaisille moottorikelkoille moottorireen suurempi omamassa merkitsee usein myös suurempia mittoja joten ne tulee huomioida moottorikelkkareiteillä ja niitä perustettaessa mikäli moottorireellä voi ajaa myös moottorikelkkauralla tulisi tämäkin huomioida moottorikelkkaura ja moottorikelkkareitti ovat ihan erilaisia vaatimuksiltaan ja statukseltaan suomessa on yhteensä noin kolmetuhattakahdeksansataa kilometriä virallisia ja ilmaisia moottorikelkkailureittejä viralliset reitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja tieliikennelaissa määriteltyjä teitä virallisten reittien lisäksi on vielä huomattavasti enemmän kelkkauria joissa ajamiseen tarvitaan maanomistajan tai moottorikelkkauran ylläpitäjän lupa jatkossakin kuten esityksessäkin todetaan nykyistä leveämmät moottorikelkat voivat lisätä kohtaamisonnettomuuksien riskiä tätä voisi vähentää asentamalla

tällaiseen moottorikelkkaan keltaisen varoitusvalon joka varoittaisi vastaantulijoita itse en näe tässä esityksessä kovin paljon uhkia mutta mahdollisuuksia sillä on erityisesti matkailuyrityksille nykyistä suuremmilla moottorikelkoilla on mahdollista kuljettaa esimerkiksi moottorikelkkasafareilla nykyistä useampia henkilöitä vähemmällä määrällä ajoneuvoja ja niiden kuljettajia tämä tarkoittaa että esimerkiksi lasten tai kokemattomien kuljettajien mahdollisuudet osallistua moottorikelkkailuajeluun paranevat ja esityksellä on siten välillisiä tulo ja työllistämisvaikutuksia matkailuelinkeinolle arvoisa rouva puhemies näillä ehdotuksilla tätä esitystä voin suositella

arvoisa rouva puhemies tällä hallituksen esityksellä ajoneuvolain moottorikelkan määritelmää muutettaisiin siten että määritelmään lisättäisiin raskas moottorikelkka jollaiseksi katsottaisiin tietyt suuremmat nykyisin moottorireeksi katsottavat maastoajoneuvot ja raskaalla moottorikelkalla saisi maastoliikennelain mukaan ajaa tarkoitukseen soveltuvalla

tuolla pohjoisessa ja pohjanmaalla ja siellä missä se lumiraja nyt menee kohtaa hyvinkin paljon moottorikelkkailua ja näkisin että tällä esityksellä on suuria vaikutuksia matkailuun ja tuloihin ja työllistämisvaikutuksia ympäri suomen erityisesti niin kuin ministeri mainitsittekin nämä kohdat porotaloudessa moottorikelkka on kovassa käytössä kuin myös

on itse asiassa myös työkalu se liittyy toki matkailuunkin ja moni saapuu suomeen juurikin sen takia että meillä on lunta ja sitten harrastaa erilaisia harrastuksia siellä lumen keskellä toivonkin nyt sitä että tulee hyvä talvi ensi vuonna jos laki astuu voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista niin kuin ministeri kerroitte tuossa eihän sitä ilman lunta pääse sitten moottorikelkkailemaan mutta kysyisin tästä moottorikelkkailun turvallisuudesta vielä aina vuosittain kuitenkin sattuu näitä ikäviä onnettomuuksia mikä niissä sitten ikinä onkaan syynä niin millä tavalla suomessa kiinnitetään huomiota siihen turvallisuuspuoleen moottorikelkoilla liikuttaessa tokihan on ymmärrettävää että kun tulee moottorikelkkailureittejä niin niiden tulee olla turvallisia kestäviä ja laadukkaita millä tavalla huolehditaan siitä että lähdetään ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään niitä ikäviä onnettomuuksia kun näissä moottorikelkkatapaturmissa hyvin usein sitten myös myös seuraukset ovat hyvinkin vahingollisia

arvoisa rouva puhemies tällä lakiesityksellä niin kuin on kuultu lisättäisiin raskaan moottorikelkan määritelmä joka koskisi yli viidensadan kilon mutta korkeintaan kahdeksansadan kilon painoisia moottorikelkkoja joilla on käyttöä lähinnä matkailuyrittäjien käytössä tätä lakimuutosta ja esitystä ovat todellakin toivoneet lapin matkailuyrittäjät isosti erilaisten erilaisten vierailujen ja verkostotapaamisten yhteydessä raskaiden kelkkojen käyttö olisi sallittua moottorikelkkailureiteillä jotka on reitinpitäjän puolesta todettu raskaille kelkoille sopiviksi käytännössä kaiketi tämä sitten tarkoittaa kantavuutta kaarteita ja kaltevuuksia ja mitä tulee tähän ajokorttiin niin raskaan kelkan kuljettamiseen vaadittaisiin t luokan ajokortti kuten nyt on tälläkin hetkellä näillä nykykelkoilla vaade ja samoin nopeusrajoitukset olisivat samat haluaisin että kiinnitettäisiin huomiota erityisesti siihen että tällä lausuntokierroksella lapin ely poliisihallitus tukes ja liikenneturva nostivat esiin raskaiden kelkkojen kasvavat riskit matkailukäytössä kelkkarekiyhdistelmät kasvavat niin isoiksi etteivät ne käytännössä sovi edes useimmille nykyisistä reiteistä tämä siis alueen toimijoilta tulleena palautteena lausuntokierrokselta toisaalta ajattelen että nämä rekiajelut saattavat vähentää myös kokemattomien kuljettajien ajamista omilla lomamatkoillaan ja tämäkin tuli tässä jo muutamissa puheenvuoroissa hyvin esiin ajattelen sillä tavalla että tämä on hyvin kannatettava esitys miettien niitä lapin matkailuelinkeinoja ja on todellakin tämä että nämä satunnaiset turistit sitten kenties ovat itse sieltä sieltä kelkan kahvoista tämän esityksen jälkeen pois mutta toisaalta tämä lausuntokierroksen huoli siitä että kaikki reitit eivät näille tuleville raskaille moottorikelkoille nyt sitten ole ehkä parhaassa kunnossa tuo nyt sitten myös kustannuspaineita lapin matkailuelinkeinojen puolesta toimiville yrittäjille toisaalta sitten tämä lakiesitys toimiessaan tuo heille myös lisää tuloja elikkä

matkailukelkkaa kuin että moni ehkä ensikertalainen tai hyvin vähäisellä kokemuksella oleva turisti lähtee näitten moottorikelkkojen kanssa reitille siinä mielessä saattaa olla niin päin että tämä nimenomaisesti on liikenneturvallisuutta tuolla alueella alueella lisäävä tässä kyllä varmasti joudutaan sitten miettimään juuri niitä reittejä millä alueella pystytään ajamaan tämäntyyppisellä raskaalla moottorikelkalla ja toisaalta sitten sitä onko niin että esimerkiksi sääolosuhteet saattavat vaikuttaa vaikkapa kelkkareittien kuntoon siinä määrin että että on joka tapauksessa huomioitava kilorajoitukset eli se että nämä ovat huomattavasti raskaampia kuin nykyiset nykyiset sinällänsä kyllä varmasti kannatettava esitys ja ja varmaankin tässä talossa menee vähillä huomioilla eteenpäin

riittää arvoisa rouva puhemies kiitoksia näistä näkemyksistä ja ja palautteista edustaja juvonen uskon juurikin niin että kun tässä edellytetään t luokan ajokorttia ja samalla annetaan reitinpitäjälle mahdollisuus todeta se millä reiteillä näillä raskailla moottorikelkoilla voidaan mennä ja rajoitetaan nopeudet ja samalla huolehditaan siitä että tämä tulee entistä enemmän ammattimaiseen käyttöön niin nämä tekijät yhdessä tulevat varmasti lisäämään turvallisuutta samalla toki meidän tulee kantaa koko ajan huolta myöskin siitä kun ajoneuvojen painot kasvavat että meillä reittien leveyksiä ja vastaavasti sitten sovelletaan trafin toimesta siihen on sitten valmius olemassa jos jos eduskunta tämän lainsäädännön hyväksyy kiitos

on hyvä että hallitus on tarttunut tähän epäkohtaan ja esittänyt vakuutusturvan laajentamista myös suomessa palveleviin varusmiehiin mutta kun tiedossamme on raaseporin traaginen onnettomuus syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista olisi kohtuullista ja inhimillistä soveltaa uutta lakiesitystä taannehtivasti vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta nyt ei ole kyse suurista rahoista vaan tahdosta

arvoisa puhemies suomessa on yleinen asevelvollisuus se on hyvä pitää paikkansa että itsenäinen maa tarvitsee oman armeijan jos se ei ole oma se on jonkun muun varusmiespalvelusta suorittaville tapahtuu valitettavasti joskus niin että he saavat vamman he joutuvat

jopa henki voi mennä tämä on tragedia jolla ei ole hintaa mutta jos tällainen järkyttävä asia tapahtuu jossain vaiheessa myös taloudelliset ongelmat ja asiat nousevat esille tässä raskaassa tilanteessa tähän asiaan hallituksen esitys satakaksikymmentäkaksi tuo muutoksen parempaan se on hyvä edustaja juvonen nostaa

mitä nyt käsittelemme esille hallituksen esitykseen parannuksen että lakia sovellettaisiin taannehtivasti alkaen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista kannatan lämpimästi edustaja juvosen

tämän yhteydessä haluan muutaman sanan puhua myös sotiemme veteraaneista kun puhumme varusmiespalvelusta armeijasta meillä on vielä tänä päivänä hengissä kaksitoistatuhatta sotiemme veteraania ja parituhatta sotainvalidia tämä hallitus tulee tekemään todennäköisesti koska eduskuntaryhmät ovat sen myös yhteisesti sopineet sellaisen päätöksen että sotainvalidit ja sotiemme veteraanit muun muassa kotiin vietävissä palveluissa palveluissa ovat samalla viivalla se on erittäin hyvä ja odotettu asia perussuomalaiset ovat nostaneet veteraaniemme asiat erittäin monena vuonna esille jo ajat sitten olen myös henkilökohtaisesti tehnyt lakialoitteen siitä että sotainvalidit ja veteraanit asetettaisiin palveluissa samalle viivalle ja olen siitä hyvin iloinen ja kiitollinen koska nyt näyttää siltä että tämä asia menee maaliin valitettavasti tämä mahdollisesti tulee voimaan vasta vuoden päästä ja siihen kuluu paljon aikaa ja tiedämme että veteraanit ovat hyvin iäkkäitä budjetissa on tosiaan jonkin verran tähän varustauduttu mutta ei riittävästi siksi olen tehnyt talousarvioaloitteen joka sitten todennäköisesti tulee äänestykseen ennen joulua

sotainvalidit heitä on kaksituhatta ovat esittäneet sellaisen ongelman että tällä hetkellä jos on alle kahdenkymmenen prosentin sotavamma he eivät pääse kovinkaan helposti laitoshoitoon tämä on ongelma joka pitää myös ratkaista hyvin nopeasti tähän olen tekemässä valtiopäivätointa ja toivon että saan siihen lakialoitteeseen paljon allekirjoituksia ja asia voitaisiin hyväksyä mutta vielä kerran kiitos edustaja juvoselle tästä lakialoitteesta toivottavasti tämä huomioidaan ja tulee menemään läpi

puolustusvaliokunta on jo antanut oman lausuntonsa liittyen tähän hallituksen esitykseen laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta jonka rinnakkaisaloite tämä edustaja juvosen aloite on ja on äärimmäisen tärkeä ja hyvä asia että tämä asia etenee sillä on aivan selvää että jos asevelvollisuutta tapahtuu jokin tapaturma tai kuolemantapaus niin kyllä valtion täytyy se korvata koska siellä ollaan suorittamassa valtiolle palvelusta mutta aivan kuten edustaja juvonen tässä nosti esille lakiesityksessä on se ongelma että siinä on ajateltu että se astuisi voimaan vasta vuoden yhdeksäntoista alussa eikä sitä sitä taannehtivasti huomioitaisi puolustusvaliokunta kiinnitti myös omassa omassa lausunnossaan tähän huomiota ja totta kai on aina aina sitten kyse siitä kuinka paljon taaksepäin asiaa pitäisi katsoa mutta tässä tapauksessa on aika selkeäkin päivämäärä löydettävissä ja se on todellakin tuo ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista jolloin tuli voimaan laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta sekä laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä tämä olisi semmoinen looginen päivämäärä johon tämän tämän lain voisi kiinnittää niin että takautuvasti näitä korvauksia todella edustaja juvosen aloite on saanut lukuisan määrän allekirjoituksia yli puolet eduskunnasta on sitä mieltä että että pitäisi takautuvasti silloin ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen ottaa voimaan ja toivon todellakin että kun sosiaali ja terveysvaliokunta käsittelee tätä tätä lakia he huomioisivat tämän eduskunnan tahdon ja myös tuoman viestin siitä että sitä alkamisajankohtaa voisi miettiä

arvoisa rouva puhemies kun kruunulla on tarve lähettää niin kruunulla pitää olla myös mahdollisuus huolehtia tästä on kyse mielestäni tässä kokonaisuudessa kaiken kaikkiaan haluan kiittää maamme hallitusta siitä että tämä sotilastapaturmalaki on on ollut jo pidemmän aikaa eduskunnassa käsittelyssä ja työn alla

jo valmiiksi ja olimme yksimielisiä siitä että esitämme että sosiaali ja terveysvaliokunta käy huolellisesti läpi tämän kokonaisuuden ja ja arvioi arvioi sen millä tavalla tähän taannehtivuuteen pitää pitää ottaa kantaa ja miten miten sen kanssa pitää pitää elää tietysti aina taannehtivassa lainsäädännössä on se haaste että joku henkilö jää sitten sen ulkopuolelle kaiken kaikkiaan meillä yhdeksänkymmentä luvun alun jälkeen on kahdeksantoista varusmiestä ja ja reserviläistä kuollut erilaisissa onnettomuuksissa tietysti tuoreimpana meidän muistissamme on tämä raaseporin järkyttävä tapaus jossa kolme varusmiestä menehtyi mutta vain vuosi sitä aiemmin reserviläinen porin prikaatissa kuoli ja hän jäisi tämän ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista saakka taannehtivan päätöksen ulkopuolelle toisaalta vuosi aiemmin kaksituhattaviisitoista varusmies syndalenissa menehtyi myös hänen läheisensä ja omaisensa jäisivät tämän ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista saakka ulottuvan taannehtivuuden ulkopuolelle tai ei tarvitse mennä kuin tästä kaksi vuotta taaksepäin niin ilmavoimien lentäjä menehtyi lestijärvellä myös hänen läheisensä ja omaisensa jäisivät tämän ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista taannehtivuuden ulkopuolelle

taannehtivuus ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista saakka riittävä ja jos he siihen päätyvät niin mikä on peruste sille että reserviläinen porin prikaatista joka menehtyi kaksituhattakuusitoista jäisi tämän ulkopuolelle toivon perusteellista huolellista arviointia stvltä mutta niin kuin totesin kun kruunu lähettää niin kruunun pitää myös pojistaan ja tytöistään huolehtia

että tämä ulotetaan taannehtivalla lainsäädännöllä aina kun puhutaan taannehtivasta lainsäädännöstä niin toki se on juuri sitä problematiikkaa että mihin vedetään raja ja kuinka pitkälle asiaa katsotaan taaksepäin mutta minusta edustaja krista mikkonen toi kyllä hyvin esille tämän

voimaan astumisen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista eli siihen löytyy kuitenkin semmoinen selkeä kiinnekohta jolloinka voisi sanoa että löytyisi sellainen perusteltavissa oleva oleva päivämäärä johon asti tätä taannehtivuutta voitaisiin katsoa totta kai aina varmasti löytyy niitä tilanteita ja tapauksia joitten kohdalla miettii voitaisiinko kenties jollakin muulla tavoin huomioida niitä niitä valitettavia ja ikäviä tapauksia mitä tämänkin vuosituhannen puolella on tapahtunut suomessa ja todella juuri näin kuin edustaja heinonen totesi että silloin kun ollaan isänmaan palveluksessa niin silloin myöskin isänmaa kantaa loppuun asti vastuunsa näissä asioissa mutta hienoa että tämä tämä rinnakkaislakialoite on täällä talossa saanut näin näin hyvän tuen ja ja varmasti se siellä valiokunnassa tulee huolellisesti

minkä takia se taannehtivuus ei koskisi esimerkiksi reserviläistä sen takia koska reserviläisiä ei ole tämän uuden tulevan lain piiriin ollenkaan otettu elikkä tässä ensi vuonna

varusmiehet ja sitten siellä ovat vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittavat naiset ja sitten siviilipalvelusta suorittavat elikkä kolme kolme no miksi miksi hallitukselta miksei ole otettu lain piiriin näitä henkilöitä niin kuin niin kuin todellakin on että

minun lakialoitteessani jonka olen tehnyt tähän lakiesitykseen jonka allekirjoitti satakuusitoista henkilöä mainittiin juurikin tämä ryhmä jonka tekin nostitte mutta nyt hallitus tekee sellaisen lakiesityksen ensi vuodelle että se koskettaa vain noita kolmea ryhmää niin kuin minä puheessani sanoin meillä on edelleenkin toimia tehtävänä jotta me saamme myös muun muassa sotilasvirkaan opiskelevat rajavartiolaitoksen virkaan johtavassa koulutuksessa olevat henkilöt ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mukaisiin toimintoihin osallistuvat henkilöt tämän lain piiriin elikkä kyllä siinä on ihan ihan todellinen tarve ja niin kuin sanoin se ei ole tämän lakialoitteen mutta se on tulevaisuuden asia minä voisin tulevaisuudessa tehdä vielä senkin lakialoitteen

onhan minun tässä pakko se sanoa niin hirveää ja kamalaa ja surullista kuin se onkin että raaseporin onnettomuus tämän lakiasian potkaisi eteenpäin mutta niinhän tässä kävi ja kaikki oikeus ja kohtuus on se että että niille onnettomuuksien uhreille annetaan sitten myös korvaukset viime vuosi on se se aika jolloin se järkevästi menee koska se on ollut se aika jolloin kriisinhallinnasta voimassa oleva laki oli voimassa mutta parannettavaa on paljon ja nyt on erittäin tärkeää että kun astutaan lakisääteiseen palvelukseen niin siitä tulee myös korvauksia

arvoisa puhemies kuten edellisetkin puhujat ovat todenneet tähän edustaja juvosen tekemään ja monen monen muunkin yli sadan kansanedustajan itseni mukaan lukien

allekirjoittamaan lakialoitteeseen on helppo helppo yhtyä kuten edustaja juvonen esittelypuheenvuorossaan jo totesi hallituskin on siis lopulta tehnyt esityksen sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain sekä asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta siten että lakia sovellettaisiin ensi vuoden alusta alkaen myös asevelvollisiin ja se onkin täysin oikea oikea ratkaisu ainoastaan tämä ajankohta mikä tässä hallituksen esityksessä on on hyvin myöhäinen mutta asia itsessään on erittäin tärkeä tämä mainittu hallituksen esitys on siis hyvin pitkälti samansuuntainen kuten perussuomalaisten edustajan juvosen jo aiemmin tekemässä lakialoitteessakin on on todettu ja siten on erittäin hienoa että esitys menee tässä tässä muodossa eteenpäin arvoisa puhemies jo pelkästään yleisen maanpuolustustahdon ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta on hyvin olennaista että myös varusmiehet saatetaan saatetaan sotilastapaturmalain ja muiden asiaan liittyvien lakien mukaisten korvausten piiriin nyt käsittelyssä oleva edustaja juvosen lakialoite kuitenkin toisi myös ainakin vuosi sitten tapahtuneessa erittäin surullisessa ja vakavassa raaseporin turmassa uhreina olleet henkilöt tämän lain lain piiriin kuten lakialoitteessa on todettu esimerkiksi kriisinhallinnassa palvelevien vakuutusturvaa parannettiin lainsäädännöllä ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen ja tässä uudessa lakialoitteessa ehdotettu ja esitetty ajankohta lain taannehtivuudelle on on siten hyvinkin perusteltu omasta mielestäni esitys onkin onkin kokonaisuudessaan erittäin erittäin kannatettava ja toivon sen saavan ripeän ja asiallisen eduskuntakäsittelyn valiokunnassa ja myös täällä täysistunnossa myöhemmin arvoisa puhemies aivan lopuksi totean perussuomalaisten edustajan elomaan nyt ja monesti muulloinkin aiemmin esiin nostaman asian siitä että sotaveteraanien ja invalidien asemaan tulee kiinnittää erityistä huomiota heidän lukumääränsä on vähentynyt valitettavasti vuosien myötä vain hieman yli kymmeneentuhanteen ja vähenee tässä jatkossa vielä aiempaa nopeammin onkin helppo yhtyä siihen käsitykseen ja näkemykseen että kunniavelan maksamisella sotaveteraaneille on jo erittäin kova kiire

jopa ikääntyneiden armeijan käyneiden henkilöiden luona koska olen tavannut todella monia heistä tämän prosessin aikana ensimmäinen lakialoitehan tehtiin

jo ennen kuin tämä ikävä raaseporin onnettomuus tapahtui tein sen viime kesänä kaksituhattaseitsemäntoista toivoin että se olisi voitu viedä silloin jo hyvin nopealla tempolla eteenpäin mutta se ei silloin edennyt miksi ei rahahan se ratkaisee näitä asioita ja siitähän siinä oli kysymys että koettiin että ei pystytä viemään

siellä on vaikka minkälaisia onnettomuuksia tapahtunut on mennyt jalkaa on mennyt sormia on mennyt niveliä elikkä koko loppuelämän loppuelämän tapaturmia ihmisille jotka ovat nyt jo ikääntyneitä ja kärsivät edelleen niistä vammoista ja se on kuulkaa hallituksen asia että löydättekö te rahaa sitten korvata kaikille minun mielestäni kyllä pitäisi jos lähtee suorittamaan lakisääteistä asevelvollisuutta ja palvelusta on pakko mennä niin korvausten ja tulevaisuuden pitää olla myös turvattuja koska siellä menee myös ammatit tulevaisuuden haaveet ja unelmat rahahan se on ratkaissut myös sen miksi tämän tulevan lain joka vuoden alusta mahdollisesti astuu voimaan ulkopuolelle jäävät vielä sitten nämä ryhmät jotka minä kyllä nostin lakialoitteessani esille elikkä sotilasvirkaan tai rajavartiolaitoksen virkaan johtavassa koulutuksessa olevat henkilöt vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mukaisiin toimintoihin osallistuvat henkilöt näiden henkilöiden osalta tulee myös selvittää heidän vakuutusturvansa ja olenkin kysynyt reserviläisiltä että mitä olette mieltä ajatuksesta ja odotan heidän kantaansa

arvoisa puhemies edustaja heinonen nosti esille

esitetyn aikarajan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista tälle taannehtivuuden alkamiselle se on siis tähän laki aloitteeseen kirjoitettu aikaraja sinänsä se on aivan perusteltu mutta en usko että kenelläkään meistä on mitään sitä vastaan jos tätä taannehtivuutta voidaan lisätä vielä hieman taaksepäinkin mahdollisimman mahdollisimman kauas menneisyyteen totta kai se meille perussuomalaisille se meille perussuomalaisille käy aivan hyvin mutta tietysti tässä on myös hieman resursseista kysymys ilman muuta täällä ovat nämä niin sanotut eduskunnan joululahjarahat nousseet nousseet esille voisiko sieltä sitten mitä valtiovarainvaliokunta tässä syksyn ja alkutalven aikana joulukuussa mahdollisesti vaikka löytyä löytyä pieni summa niin että tätä taannehtivuutta voitaisiin enemmänkin käyttää mikäli olen ymmärtänyt oikein edustaja heinonen on myös valtiovarainvaliokunnan jäsen ja hän siellä arvostettuna parlamentaarikkona toivon mukaan hyvässä hyvässä yhteishengessä muiden muiden puolueiden kanssa voisi voisi tätä asiaa viedä eteenpäin sekä omassa valiokuntaryhmässään että yleisemmin yleisemmin koko valiokunnassa ja kyllä me kyllä me tosiaan asetamme toiveemme siihen että tämä taannehtivuus saadaan aikaan vähintään tällä esitetyllä kahdella vuodella mutta mielellään myös kauemmaksikin menneisyyteen ulottuen

korjataan itsekin nyt kun edustaja juvonen tuon toi esille näin todella eli kun hän pyysi tähän allekirjoitusta en en allekirjoittanut tätä aloitetta siinä oli se että kyseinen asia sotilastapaturmalaki oli jo ollut siinä vaiheessa meillä puolustusvaliokunnassa käsittelyssä ja myös tästä taannehtivuudesta niin kuin edustaja mikkonen toi esille käytiin keskustelua meillä ja yhtenä myös se että se ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista jättäisi ulkopuolelle esimerkiksi syndalenissa menehtyneen varusmiehen omaiset ja ja monet muut jotka ovat tässä lähimenneisyydessä joutuneet kokemaan tällaisia tapahtumia itse uskon että sosiaali ja terveysvaliokunta nyt käy asian perusteellisesti läpi ja tekee esityksen ja sen mukaan sitten

mihin aikarajaan he sitten päätyvät taannehtivuudessa eduskunnassa varmaan eletään ei tämä rahasta varmasti jää kiinni jos jos sosiaali ja terveysvaliokunta esittää sitä itse pitäisin tärkeänä ulotettaisi vain raaseporiin vaan myös nämä lähivuosien muut vakavat onnettomuudet voitaisiin tämän lainsäädännön piiriin siinä tapauksessa ottaa jos sosiaali ja terveysvaliokunta taannehtivuuteen lopulta päätyy

arvoisa rouva puhemies kyllä tästä yritän ainakin itse pitää huolen siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa koska siellä olen perussuomalaisten ainoana edustajana tällä hetkellä ja ja tämä laki kuin myös tämä rinnakkaislakialoite ovat molemmat nyt sitten siellä että että löytyisi sitä resurssia koska me puhumme todellakin pienistä summista

kahden lakialoitteen allekirjoittaneita henkilöitä ja sitten kyllä haluan myös lähettää terveisiä ja kiitokseni valtiovarainministeri petteri orpolle koska hän jos joku tietää että sitkeästi tätä asiaa on ajettu ja joka kerta kun on puhuttu rahasta tai budjetista olen ollut niin sanotusti rinnuksissa kiinni ja muistuttanut häntä muistakaa hyvä ministeri se että tämä varusmiesten asia on vielä laittamatta kuntoon asevelvollisena vammautuneet ry on myös ollut vahvasti tässä mukana ja ja myös heitä haluan kiittää ja lähettää heille terveisiä on hyvä asia että on olemassa kuulevia korvia ja kun asia on tärkeä ja asia on merkittävä ja sitä alkaa pohtimaan myös sydämellään niin asiat lähtevät etenemään ja huomaa että lainsäädännössä on virhe ja siellä on vika ja varsinkin kun sen pystyy perustelemaan vielä sillä että se on yhdenvertaisuusasia ja sillä että ihmisryhmät asetetaan eriarvoiseen asemaan niin yksinkertaisesti silloinhan siinä on ihan ilmiselvästi uuden lain mentävä aukko ja sen olen havainnut ja se nyt lähtee etenemään kiitos kaikkien kansanedustajien että olitte mukana tässä tukemassa aika monta kertaa kun tuossa allekirjoituksia kysyin niin jouduin vastaamaan siihen että paljonko tämä kaikki maksaa ja mistä nämä rahat tähän tulevat enhän minä ole pankki mutta talousar vioaloitteenkin olen tehnyt ja itse olen laskeskellut että hyvin pienistä rahoista kyllä puhutaan toivon että asia etenee kiitos kaikille

arvoisa puhemies lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi julkisten työvoima ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain voimaantuloa koskevaa kahdettakymmenettäseitsemättä pykälää siten että lain voimassaoloa jatketaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun asti tämän lakiesityksen allekirjoittanut viisikymmentäkahdeksan kansanedustajaa seitsemästä eri puolueesta kyse on siitä että julkisten työvoima ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut ovat hallituksen kärkihanke ja kokeilut ovat käynnistyneet hyvin mutta alkuperäistä maakuntauudistusta ennakoiva kokeiluaikataulu on nyt liian tiukka alueelliset kokeilut ovat lyhyessä ajassa pystyneet pureutumaan työttömyyden kovaan ytimeen ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia kokeilun asiakkaat ovat työllistyneet ja aktivoituneet ja olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun kokeiluissa on myös rakennettu uusia kumppanuuksia yksityissektorin kanssa ja kehitetty lukuisia palveluinnovaatioita ovat kyenneet valjastamaan koko kuntaorganisaation työllistymistä edistävien palvelujen alustaksi arvoisa puhemies kokeilutoimistojen asiakkaista ajanjaksolla syyskuusta kaksituhattaseitsemäntoista kesäkuuhun kaksituhattakahdeksantoista on työllistynyt kymmenentuhattaviisisataakuusikymmentäviisi henkilöä heistä kaksituhattaseitsemänsataakaksikymmentäkolme on työllistetty palkkatuen avulla kokeilujen kohderyhmä on kokeilulain mukaisesti suhteellisesti ottaen vaikeimmin työllistettävää ja siltä osin sitä on vaikea verrata verrata muihin työllistämistoimiin ja niihin alueisiin joissa kokeilu ei ole ollut voimassa lakimuutoksella mahdollistetaan hyvän kehityksen jatkuvuus saadaan kestävää näyttöä kokeilujen ja turvataan hyvien käytäntöjen sujuva siirtyminen maakuntaan ja kasvupalvelupilotteihin tästä siirtymästä voisi voisi sanoa sen että kaikkein hankalin tilanne tulee silloin jos tämä pilottilaki uusista kasvupalveluista ei ehdi täältä eduskunnasta riittävän nopeasti valmiiksi sehän on täällä paitsi työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan myös perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja kun nyt kokeiluja uhkaa alasajo jos tätä lakimuutosta ei tehdä niin me saatamme ajautua sellaiseen tilanteeseen että juuri siinä vaiheessa kun meidän työmarkkinat vetävät hallituksen onnistuneen talouspolitiikan ansiosta varsin hyvin ja työtä olisi tarjolla saattaa tulla katkos ei tietenkään palveluihin sillä tavalla katkosta tule että aina meillä on palveluita tarjolla mutta juuri näihin palveluihin joilla näitä tuloksia on saatu aikaan saattaa tulla katkos ennen kuin nämä uudet uudet pilotit ehtivät lähteä liikkeelle pidänkin tärkeänä sitä että jos jos tämä lakiesitys ei tule tässä muodossa hyväksyttyä ainakin löydettäisiin sellainen ratkaisu että tällaista väliaikaa tähän palveluntarjontaan ei ei syntyisi toinen äärimmäisen tärkeä asia on se että kuntien panosta työllisyydenhoidossa ei ole mielestäni riittävästi ymmärretty

noin kahdeksansataa miljoonaa euroa vuodessa omaa rahaansa työllistämistoimiin ja esimerkiksi tampereella on tähän tähän kokeiluun alun perin budjetoitu kymmenen miljoonaa euroa nämä ovat mittavia panostuksia ja nyt on niin että jos järjestelmä muuttuu sillä tavalla että kuntien rooli työllisyydenhoidossa pienenee niin kuntien rahat on kuitenkin saatava tähän käyttöön koska en pidä realistisena että me voisimme valtion rahoitusosuutta niin paljon nostaa pystyisivät vastaavan määrän käyttämään sen takia on on todella tärkeää että siirtyminen uuteen järjestelmään kun maakunnat aloittavat ja ja kasvupalvelut lähtevät liikkeelle tapahtuu sillä tavalla että kunnilla säilyy motivaatio toimia siellä myös palvelujen rahoittajana koska muuten meillä ei ole mahdollista taata riittävän laadukkaita palveluita riittävän monille kuten nyt tässä kokeilun myötä on pystytty

rouva puhemies kiitoksia edustaja satoselle tästä laki aloitteesta joka

alueellisten kokeilujen jatkamisen on äärimmäisen tärkeää että näissä palveluissa ei tapahdu katkosta juuri tässä vaiheessa kun kun meillä työmarkkinat tällä hetkellä näyttäisivät vetävän ja myöskin näillä vaikeimmin työllistyvillä ryhmillä muun muassa pitkäaikaistyöttömillä oikeasti olisi tuetulla palvelulla palvelulla mahdollisuus päästä työelämän syrjään kiinni tietysti siinä mielessä voisi sanoa että moitetta tulee hallitukselle koska tämä koko sote maku sähläilyhän täällä taustalla nyt on ja sen takia joudutaan sitten tällä tavoin nopeutetusti tätä lainsäädäntöä tekemään jotta katkosta ei tapahtuisi kun on jääty odottamaan niitten lakien voimaansaattamista ja ei ole sitten katsottu hallituksen toimesta tarpeelliseksi lähteä jatkamaan näitä kokeiluja juuri tampereella ja pirkanmaallahan on on erinomaisen hyviä kokemuksia näistä erilaisista kuntakohtaisista malleista on ollut upeaa että siellä juuri tämmöisellä moniammatillisella otteella jossa on pystytty yhdistämään sosiaalityötä ja sitten myöskin koulutusta ja rakentamaan niitä paikallisia malleja

ylipäätänsä se että henkilöitä on kohdattu kasvokkain ja että heille on räätälöity näitä erilaisia palveluita on selkeästi ollut nähtävissä tässä mielessä voisi sanoa että sinne ruotsinkin suuntaan on on hyvä katsoa kun aina mietitään että miksi siellä ruotsissa työllistämispalveluissa on niin paljon enemmän väkeä vaikka työttömiä on suurin piirtein saman verran niin se on juuri se että pystytään ottamaan paremmin koppia ihmisestä ja ihan oikeasti sitten auttamaan heitä näissä tilanteissa meillähän

soittamista ja sen kysymistä onko tilanne muuttunut vai eikö ole muuttunut ja ja asia on ikään kuin sillä kuitattu tietysti tässä yhteydessä ehkä vielä haluaisin nostaa esille sen tietosuojakäytännön mikä tuolla te keskuksissa on ollut mikä on näitä kuntien erilaisia räätälöityjä hankkeita ollut jonkun verran haittaamassa jonkun toisen lakiesityksen yhteydessä nostin esille tämän ongelman mikä muun muassa juuan kunnassa havaittiin kun haluttiin järjestää kunnan toimesta pitkäaikaistyöttömille tämmöiset rekrytointimessut sieltä te keskuksesta ei sitten saatukaan niitä tietoja ketkä sattuvat olemaan niitä kunnan pitkäaikaistyöttömiä siinä mielessä täytyy ajatella että jos ihmisiä pyritään auttamaan niin ei voi olla niin että meidän tietosuojasäännökset sitten viranomaisten kesken estävät heidän auttamisensa

kiitos myös omasta puolestani edustaja satoselle hyvästä työstä että olette tuonut tämän asian keskusteluun tänne eduskunnan suureen saliin ennen kuin pääsin eduskuntaan toimin tampereen kaupungin työllisyydenhoidosta vastaavana apulaispormestarina ja jo silloin meillä oli yhdessä yli puoluerajojen tavoitteena löytää keinoja korkeaan työttömyyteen vastaamiseen ja uudistaa työllisyydenhoidon menettelytapoja näin tehtiinkin ja sitten osana hallituksen kokeilukulttuuriohjelmaa käynnistettiin tämä kuntakokeilu joka nyt on tuottanut erinomaisia tuloksia esimerkiksi vielä muutama vuosi sitten tampere oli suomen työttömyyspääkaupunkeja mutta kehitys on nyt saatu aivan toisenlaiseen suuntaan ylipäätään kun katsotaan valtakunnan tasolla kokeiluja kuten edustaja satonenkin aloitteessaan kirjoittaa yli kymmenentuhatta ihmistä on työllistynyt näiden kokeilujen avulla se on tärkeää ja se on nimenomaan käsityöhön perustuvaa työllisyydenhoitoa sitä että kohdataan jokainen ihminen yksilönä ja tarjotaan heille sopivinta palvelua kun mietitään maakuntauudistuksen aikataulua joka on ollut kauniisti sanottuna varsin joustava viime vuosina on mielestäni varsin perusteltua että myös näitä kokeiluja pyritään jatkamaan niin että emme vahingossa menetä sitä osaamista mikä nyt on saatu

uudella hallinnolla menee vielä jonkin aikaa järjestäytyä ja luoda toimivat yhteistyökanavat esimerkiksi kaupunkien ja maakunnan välille tässä yhteydessä on kriittisen tärkeää että me emme menetä sitä työtä joka nyt on jo tehty esimerkiksi tässä tampereen työllisyydenhoidon kokeilussa ajatus oli että puretaan niitä vanhoja raja aitoja joita on ollut eri organisaatioiden välillä niin että valtiollinen elyn työllisyydenhoito ja kunnallinen työllisyydenhoito tekevät aiempaa tiiviimmin yhteistyötä ja tätä kautta on saatu varmasti paras mahdollinen osaaminen käyttöön nyt kun katsoo esimerkiksi kasvupalvelu uudistuksen kuulemisia niin on tullut paljon sellaista viestiä että että uusi kasvupalvelulaki kaipaa hiomista siinä suhteessa että se varmasti varmistaa kuntien ja maakunnan sujuvan yhteistyön jatkossakin ainakaan itse en ottaisi sitä riskiä että käytännössä keskeyttäisin kokeilut ennenaikaisesti koska varmasti kaikkien yhteinen tavoite on se että kokeilujen

arvoisa rouva puhemies myös minun puolestani lämmin kiitos edustaja satoselle tästä aloitteesta kun kuulin siitä että aiotte tämän aloitteen jättää olin hyvin ilahtunut koska mielestäni se oli selkeä merkki siitä että järki voittaa eli vaikka hallitus nyt esittää toista niin on mahdollista että viisaita aloitteita tulee myös hallituspuolueilta mielestäni arto satonen on tämän asian hyvä asiantuntija hänellä on tästä paljon kokemusta

edustaja parviainen edellä hyvin kuvasi niitä hyviä tuloksia mitä pirkanmaalla kaiken kaikkiaan tästä on saatu itselläni oli se mukava tilanne että juuri maanantaina kävin lempäälän kunnan työvoimapalveluissa kuulemassa terveisiä miltä tilanne sieltä käsin näytti ihan juuri sama sama tilanne oli että siellä tehdään erittäin hyvää työtä ollaan lähellä ihmistä ja on saatu hyviä tuloksia tampereen hyvät tulokset täällä jo mainittiin eli siis nimenomaisesti olemme saaneet paljon näyttöä siitä että meillä on käsissämme malli joka ihan oikeasti toimii siksi olisikin hyvin surullista jos kävisi niin että sitten kun löydämme malleja jotka toimivat jotka tuottavat tulosta ja joiden seurauksena moni työtön saa työpaikan työllistyy tai pääsee

iso sääli puhemies täällähän ministeri lindström on kovasti sitä puolustellut että ajetaan alas ja niinpä minä toivon että jospa hän kuitenkin miettisi mikä hyöty on siitä että pidettäisiin toimivat mallit yllä eikä tehtäisi paljon tuhoa ajamalla ne alas ja sen sijaan jätettäisiin sitten tekemättä sellaiset asiat mitkä eivät toimi tai mitkä koetaan hyvin hyvin loukkaavina viittaan tässä nyt vaikka aktiivimalliin ihan turha tehdä sellaista mikä vain enemmänkin loukkaa ihmisten oikeudentajua ja ei tuota tosiasiallisia tuloksia siksi siksi mielestäni vaihtokauppa olisi paikallaan unohdetaan nyt vaikka tämä aktiivimalli pois päiväjärjestyksestä ja otetaan sitten sitten

käyttöön niin että se voi jatkua myös tulevaisuudessa niinpä puhemies minä toivon että nyt kun tämä aloite etenee eduskuntakäsittelyyn ja valiokuntiin tämä sinänsä otettaisiin tosissaan minä näen tässä tietynlaista valoa tunnelin päässä tuloksen suhteen siinä suhteessa että josko valiokunta nyt miettisi tätä niin sanotusti puhtaalta pöydältä ja unohtaisi kaikki arvovaltakysymykset mitkä liittyvät ministeri lindströmin esityksiin niin ehkä sieltä nyt sitten kuitenkin myös hallituspuolueiden voimin joita oppositio varmasti tukee saataisiin tähän asiaan muutos

arvoisa puhemies myös minä yhdyn tässä salissa nyt aivan aiheestakin esitettyihin kiitoksiin tämän lakialoitteen merkityksestä kiitos edustaja satoselle että olette tuonut tämän tärkeän asian eduskuntaan tämä teidän esittelemänne lakialoite joka on saanut vahvaa tukea myös yli puoluerajojen sekä täältä koko eduskunnasta että erityisesti oman vaalipiirini pirkanmaan edustajien keskuudesta meitä pirkanmaalaisia kansanedustajia on täällä nyt paikalla tästä keskustelemassa mutta asia on tietysti tärkeä myös koko maan näkökulmasta on varsin varsin hyvä sisällöllisesti mutta toisaalta erittäin ajankohtainen ja se tulisikin kiireellisesti käsitellä lakialoite tosiaan mahdollistaisi viime vuonna alkaneen työvoima ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun jatkamisen siten että kun se alun perin säädettiin voimassaolevaksi tämän vuoden loppuun asti koska maakuntauudistuksen piti alkaa ensi vuoden alusta lukien niin tämän lakialoitteen myötä tätä kokeilua sitten jatkettaisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun asti hallitusta on kiitettävä siitä että se ylipäätään mahdollisti nämä hyvin toimineet kokeilut mutta totta kai niiden lakkauttaminen nyt herättää suuria kysymyksiä ja olisi mielestäni varsin lyhytnäköistä kuten edeltävistäkin puheenvuoroista on käynyt ilmi arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena oli siis alun perin saada maakuntauudistus alkamaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta alusta lukien nyt uudistus on siirtynyt hamaan tulevaisuuteen vähintään ainakin kahdella vuodella itsestäni vahvasti näyttää siltä että se saattaa jäädä kokonaan toteutumatta mutta se ei toki ole sinänsä tämän keskustelun pääaihe joka tapauksessa olisi hyvin tärkeää että näitä erinomaisia kokemuksia ja tuloksia tuottaneita kokeiluita jotka ovat helpottaneet muun muassa monen pitkäaikaistyöttömän työllistymistä ja muittenkin ihmisten arkea ei ajettaisi nyt alas vaan niistä saatuja hyviä käytäntöjä voitaisiin jatkaa hyvässä hengessä arvoisa puhemies täällä on mainittu muun muassa tampereen ja lempäälän hyvät tulokset ja omasta puolestani voin kiittää eduskuntaa siitä että omassa kotikaupungissani ylöjärvellä joka myös kuuluu tampereen seudun kokeilun piiriin on saatu erittäin hyviä tuloksia ja myös viranhaltijatasolta on esitetty lukuisia kiitoksia eduskunnalle tästä laista toivon tälle aloitteelle ripeää ja asianmukaista käsittelyä toivottavasti myönteistä sellaista ja kuten edustaja essayah tässä edellä totesi tässä on tosiaan kyse myös työttömien ihmisten inhimillisestä kohtaamisesta se tulee ehdottomasti muistaa tätä lakialoitetta käsiteltäessä
arvoisa puhemies kiitos pirkanmaalaisille kollegoille ja ja toki kaikille muillekin allekirjoittaneille näistä näistä sanoista joilla tätä lakialoitetta on tuettu se on totta että se on ollut pirkanmaan kansanedustajien tavoitteena että tämä kokeilu saa jatkoa mehän teimme jo ennen tätä lakialoitetta yhden kirjallisen kysymyksen aiheesta aikaisemmin eli tämä on ollut ollut pitkä polku mitä sitten itse asiaan tulee niin täällä on hyvin noussut esille tämä henkilökohtainen kohtaaminen olen ollut jo kauan ennen kuin olen edes tullut eduskuntaan omalla paikkakunnallani silloisessa vammalassa nykyisessä sastamalassa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajan ohjausryhmän puheenjohtajana vuosikausia ja nähnyt minkälainen merkitys sillä henkilökohtaisella kohtaamisella on todellakin silloin kun kun tämä henkilöön kohdistuva palvelu on on inhimillistä mutta myös tavoitteellista ja ja aidosti eteenpäinvievää me saamme aika monia ihmisiä takaisin työmarkkinoille ja se on todella tärkeää oikeastaan niitä samoja ideoita joita jo silloin vammalassa toteutettiin on hyvin pitkälle nyt tässä kokeilussa toteutettu koska itse asiassa silloinen vammalan työvoimatoimiston johtaja regina saari on tällä hetkellä tämän tampereen työllisyyskokeilun vetäjä eli tässä on tässä on todellakin todellakin kokemusta näiden asioiden hoidossa hän ei tietenkään tee tätä yksin vaan siellä on siellä on kymmeniä ihmisiä jotka ovat tässä tehneet merkittävällä tavalla töitä että näitä asioita on saatu saatu eteenpäin toinen asia johon haluan vielä kiinnittää tässä huomiota ja joka tuli esille edustaja essayahin puheenvuorossa tietosuojakysymys se on kyllä ihan avainasia tässä koska ennen näitä kokeiluita olleessa järjestelmässä oli juuri se ongelma että kunnat olivat vastuussa niistä jotka olivat olleet pitkään työttöminä mutta ne eivät saaneet niitä tietoja kuin vasta todella pitkän ajan jälkeen se se on kyllä sellainen ongelma joka tässä täytyy ratkaista nyt tulevaisuus on se että näitä hoitaa maakunta näitten pilottien kautta mutta koska kuntien panos on välttämätön muuten tätä asiaa ei pystytä ratkaisemaan niin nämä tietosuojaongelmat täytyy kyllä kyetä ratkaisemaan niin että riittävä tieto on käytettävissä niillä jotka tosiasiassa

arvoisa rouva puhemies katselin vielä hieman aloitteen allekirjoittajia ja kiinnitin huomiota siihen että keskusta ja siniset puuttuivat listalta tämän vuoksi totean samanhenkisesti mitä edustaja satonenkin jo totesi että tavalla tai toisella meidän pitäisi löytää ratkaisu tämän asian hoitamiseksi jos se ei ole teknisesti tämän aloitteen kautta niin sitten olisi hyvä löytää jokin muu tapa ja tarkastella asiaa pragmaattisesti koska tässä on hyvin vaikea nähdä

kokeilujen hyvät käytännöt viedään ikään kuin osaksi arkea osaksi sitä rutiinia jota tehdään niin kun meillä on tulossa tai jos meillä on tulossa maakuntauudistus niin siinä tilanteessa ne rutiinit menevät kyllä siinä määrin uusiksi että minä en haluaisi sellaista tilannetta jossa sitten odotetaan että mahdollisesti ilman lisärahoitusta kokeilujen käytännöt viedään vain sellaisenaan uuteen toimintamalliin kuten edustaja satonenkin totesi on tärkeää motivoida kuntia harjoittamaan työllisyydenhoitoa jatkossakin tällä hetkellä kunnilla on ollut erilaisia motivaatioita kuten esimerkiksi niin sanotut sakkomaksut jotka ovat langenneet pitkälti kuntien maksettavaksi mutta malli muuttuu hieman maakuntauudistuksen myötä

on kyllä rikottu sellaisia ikiaikaisia raja aitoja joihin aikaisemmin ei ole ehkä kajottu ja siksikin olisi nyt äärimmäisen tärkeää löytää keino saada näille kokeiluille

puhemies puhemies vaikka täällä nyt on tällä hetkellä vain pirkanmaan edustajia paikalla ja olemme yhtenäisen tuen edustaja satosen aloitteelle täällä kertoneet niin yksi iloinen asia minkä unohdin sanoa tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani nimittäin toimin valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston puheenjohtajana ja meillä oli erittäin hieno vierailu kesällä nimenomaan tampereelle näimme siellä paljon koimme kulttuuria ja koulutuksesta kuulimme tärkeitä terveisiä yksi terveinen tuli meidän pormestariltamme lauri lylyltä joka jaostolle myös

se oli erittäin tärkeää koska se kuitenkin toi esiin yhteistä huolta siitä että hyvät toimivat mallit tulisi turvata säilyttää eikä ajaa alas eli näillä sanoilla ja näillä terveisillä vielä kerran kiitokset edustaja satoselle ja itse myös toivon että asia voisi pian saada myönteisen ratkaisun tämän aloitteen myötä nimittäin kyllä siellä

ollaan nyt ihmeissään että mitä tapahtuu vuodenvaihde tulee aika pian ja ja nyt pitäisi sitten nopeasti saada vähän käsitystä että mitä tulevaisuus edessä pitää

arvoisa puhemies vielä ihan lyhyesti edustaja parviaisen puheenvuoron johdosta näin sen itsekin itsekin näen että tässä tässä tapauksessa olennaista ei ole se mikä on se tapa millä tavalla nämä käytännöt pääsevät jatkumaan mutta mutta silloin jos ei löydetä mitään tapaa silloin on kyllä se riski että